liperistä oleva eero reijonen joka on tullut varamiehenä savo karjalan vaalipiiristä edustajantoimensa hoitamisen keskeyttäneen elsi kataisen sijaan on esittänyt minulle edustajanvaltakirjansa ja ryhtynyt tänään hoitamaan edustajantointaan olkaa hyvä

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja paatero
arvoisa puhemies monet suomalaiset odottavat tällä hetkellä sipilän hallituksen ratkaisua miten sosiaali ja terveydenhuolto paranee tätä me kaikki haluamme ja odotamme nyt sitä sipilän hallituksen on rakennettu hyvin pitkään erilaisten ristiriitojen keskellä hyvin kriittisen kannan sote uudistukseen on viimeksi ottanut talouspolitiikan arviointineuvosto joka havaitsi vakavia puutteita no eilen saimme kuulla hallituspuolue kokoomuksen johtavan talouskeskustelijan elina lepomäen rajun tyrmäyksen sote suunnitelmille hänen mukaansa sipilän hallituksen sote esitys on ongelmallinen eu oikeuden näkökulmasta uhkaa nostaa verorasitusta keskittää terveysmarkkinoita ja luo uuden hallintorakenteen josta on haittaa kustannusten hillinnässä ja tehokkaiden hoitopolkujen järjestämisessä arvoisa ministeri saarikko voitteko vakuuttaa että nämä kritiikit ovat täysin vääriä

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma kuiskaa eturivistä että riittää kun vastaatte kyllä tai ei valitettavasti ehkä suurimmalle osalle suomalaisista se on jo käynyt selväksi että aivan näin yksinkertainen näin iso uudistus ei valitettavasti ole samalla olen kuitenkin hyvin ylpeä siitä että aika vaikeiden vaiheiden jälkeen olemme nyt todellakin lainsäädännön loppusuoralla ja vielä enemmän ylpeä olen siitä valmistelutyöstä mitä kahdeksassatoista maakunnassa tällä hetkellä satojen itse asiassa tuhansien ihmisten voimin tehdään siitä uudistuksesta tulee totta ja jotta suomalaisten palvelut voisivat parantua haluan todeta että kun keskustelu on viime aikoina keskittynyt valinnanvapauteen joka on se viimeinen lakipaketti eduskuntaan tulossa olevista isoista kokonaisuuksista sote maku uudistuksessa niin se ei ole yksin vastaus kaikkeen vaan myös se järjestämisvastuun siirto kunnilta maakunnille on keskeinen osa sitä tavoitteiden asetannan taustaa jotta tässä uudistuksessa voidaan onnistua
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan edustaja paatero jatkaa
arvoisa puhemies pahoin pelkään että nyt ei ministeriltä kuultu tyhjentävää vastausta siihen että onko se kritiikki väärää mitä on esitetty varsin laajasti ja on aika selvää kritiikkihän on sisältänyt sen että sote uudistus on erkaantunut varsin kauas niistä alkuperäisistä tavoitteista niin tämä malli ei tule parantamaan palveluiden saatavuutta ei lisää asiakaslähtöisyyttä ei pienennä hyvinvointi ja ja terveyseroja ei hillitse kustannusten kasvua vaan säästöjen sijaan tulee lisäkustannuksia oletettavasti malli kiristää kansalaisten verotusta ja uhkaa heikentää palveluiden saantia eihän tämä voi olla totta ei kai tällaista esitystä kannata runnoa eteenpäin arvoisa ministeri saarikko voitteko nyt luvata kaikille suomalaisille että tämä teidän ajamanne uudistus ei kiristä verotusta ei lisää hallintoa eikä byrokratiaa eikä tule karsimaan palveluja ja palveluverkkoa
ja ministeri saarikko ja vielä sen jälkeen sitten ministeri orpo
arvoisa puhemies edustaja paatero teitte pitkän listan arvioimistanne riskitekijöistä ja on selvää että tuo kaikki voi olla mahdollista jos uudistus ei käytännössä toteudu se nimittäin ei vielä riitä että muodostuu uusi laki olen kanssanne eri mieltä tämän uudistuksen myötä palveluiden saatavuus paranee olen sitä mieltä että asiakaslähtöisyys tulee lisääntymään ja hoidon vaikuttavuuden arviointi tulee merkityksellisemmäksi johtuen myös siitä tavasta jolla maakunnat rahoitetaan olen varma myös että terveyserojen kaventuminen on tämän uudistuksen myötä paremmin mahdollista kuin se nyt huolestuttavassa tilanteessa on ja kyllä tällä uudistuksen kokonaisuudella myös uudenlaisilla käytännön toimintatavoilla on mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöt olen siis kanssanne eri mieltä siitä mitkä tämän uudistuksen vaikutukset tulevat olemaan

puhemies ministeri saarikko käytti jo erinomaisen avauksen tähän minä ehkä keskityn enemmän sitten kustannuspuoleen totta kai tässä on riskejä siis meidän sosiaali ja terveyspalveluiden kysyntä tulee kasvamaan tulevan vuosikymmenen aikana aivan huikealla tavalla siksi tämä uudistus pitää tehdä ja itse asiassa tässäkin uudistuksessa ovat ne peruselementit suurilta suurilta osin samanlaisia kuin mihin eduskunta parlamentaarisesti päätyi viime kaudella nyt siihen on sisään tuotu valinnanvapaus joka takaa sen sen tasavertaisen nopean hoitoonpääsyn mutta toimeenpanovaihe joka alkaa sen jälkeen kunnolla kun lait on hyväksytty joka itse on se missä viime kädessä ratkotaan se että myös nämä tehokkuushyödyt kustannussäästöt saadaan aikaan rakentaa huolellisesti hyvä järjestelmä hyödyntää uutta terveysteknologiaa katsoa että ne hoitoketjut syntyvät jotta ihmiset pääsevät todella sujuvasti hoitoon jotta ei tule kustannuksia siitä että ei pääse sinne lääkäriin mihin ei tänään pääse eli tässä on paljon paljon hyvää ja minä uskon siihen että nämä taloudelliset tavoitteet myöskin

arvoisa puhemies kokoomus sanoo yleensä olevansa huolissaan julkistalouden kestävyydestä kokoomuksesta sanotaan yleensä myöskin huolissaan monopolien synnystä mutta jostain syystä kokoomus ajaa silti valinnanvapautta sote uudistukseen joka sisältää merkittäviä riskejä nimenomaan julkistalouden kestävyyden ja myöskin yksityisten monopolien synnyn näkökulmasta

arvoisa puhemies tämäkin keskustelu osoittaa että uudistaminen suomessa on äärimmäisen vaikeaa ja uudistuksia on äärimmäisen vaikea saada saada maaliin saakka tämä hallitus aikoo viedä tämän uudistuksen maaliin perustuslakivaliokunta viime kesänä totesi että uudistus on kiireellinen ja uudistus on välttämätön sen uudistuksen osana tänne tuodaan nyt valinnanvapauden kokonaisuus joka tuo asiakkaalle potilaalle asiakassetelin jonka kanssa voi mennä sille tutulle pienelle yrittäjälle esimerkiksi hierontapalveluja tai fysioterapeuttipalveluja vastaanottamaan tämä antaa aivan ainutlaatuisen uuden lisän nykyiseen terveydenhuoltojärjestelmäämme

uudistuksen tavoitteena on kolmen miljardin säästöt suhteessa siihen kehitykseen mikä olisi ilman tätä uudistusta ja siitä me tulemme myöskin pitämään kiinni

arvoisa rouva puhemies perustuslakivaliokunta totesi viime kesän mietinnössään seuraavaa valtioneuvoston on jatkossa huolehdittava erityisen tarkasta lakiehdotusten eu oikeudellisesta arviosta tarvittaessa yhteistyössä eun viranomaisten kanssa kysynkin suoraan pääministeri sipilältä miksi suomi systemaattisesti kieltäytyy lähettämästä sote markkinamalliaan eun komission arvioitavaksi kysyn sitä erityisesti sen vuoksi että perustuslakivaliokunta sitä edellyttää ja suomen korkein oikeusaste korkein hallinto oikeus sitä esittää voitteko pääministeri sipilä vastata

arvoisa puhemies tämä politiikka on mielenkiintoinen laji samat tahot esittivät suurta kritiikkiä valinnanvapauden ensimmäiseen vaiheeseen jossa oli yhtiöittämisvelvollisuus se kilpailuneutraliteettihan syntyy sillä tavalla että yhtiöitetään nyt se yhtiöittäminen on jätetty pois sieltä perustuslakivaliokunnan vaatimalla tavalla ja samanaikaisesti on huolehdittu siitä että kilpailuneutraliteetti säilyy ja tämän vuoksi hallitus ei

hallituksen sote uudistus ei asiantuntijoiden mukaan paranna palveluketjuja ole kustannustehokas eikä pienennä suomalaisten terveyseroja kuitenkin nimenomaan kustannustehokkuus ter veyserojen kaventaminen ja saumattomat palveluketjut olivat tämän uudistuksen perimmäinen tavoite teidän sote mallinne on katastrofi kansanterveydelle ja katastrofi kansantaloudelle hallituksen sote mallin ongelmat kytkeytyvät suuria sote yrityksiä suosivaan markkinamalliin eli niin sanottuun valinnanvapauteen siihen liittyvät myös eu oikeudelliset ongelmat

sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksessa pidetään kiinni alkuperäisistä tavoitteista minua mietityttää puheenvuorossanne edustaja sarkkinen erityisesti se osuus että ikään kuin olisi syntymässä tämän mallin myötä suomeen tilanne että tänne tulisi yksityisiä toimijoita ne ovat jo täällä oli niistä mitä mieltä tahansa meillä on miljoona suomalaista ottanut yksityisen terveysvakuutuksen ja tiedämme että eduskuntaan on tulossa esimerkiksi iso kansalaisaloite liittyen siihen hankintamenettelyyn jossa erilaiset yksityiset toimijat kilpailevat sosiaalihuoltopalveluista ja jossa niin kuin hankinnassa aina ja monesti liian usein vain hinnan perusteella halvin voittaa

paljon palveluita tarvitseville vammaisille enemmän painoarvoa siihen että he voivat itse valita kenen palveluntuottajan palveluita käyttävät ja laatu asettuu suurempaan arvoonsa minua hämmästyttää puheenvuorossanne se näkökulma että ikään kuin olisimme luomassa sosiaali ja terveyspalvelumarkkinat ne ovat jo täällä teidän kotikaupungissanne yli puolet

minuutti on aikaa jatkossakin

arvoisa rouva puhemies ministeri nostitte ne maagiset taikasanat esiin halvin hinta voittaa hyvä hallitus ajatte yrittäjien asioita ja ja yrittäjyyteen kannustetaan on erittäin huolestuttavaa kuitenkin että suuret yritykset valtaavat alaa ja pommittavat pienempiä toimijoita tämä esimerkiksi tapahtuu maakunnissa otetaan pieni hoiva alan yritys

esimerkiksi puhutaan että sadankolmenkymmenen euron hinnasta laskeudutaan seitsemäänkymmeneen euroon siihen pitää kuulua ympärivuorokautinen hoiva hoivatarvikkeet hoito ravinto ja ruoka millä rahalla pienyrittäjä pystyy tällaista palvelua tuottamaan te ajatte tällä uudistuksella pienet yrittäjät täysin konkurssiin ja pakon edessä ne joutuvat myymään isommille tuottajille kaikkihan me tiedämme tämän kyllä me tiedämme

arvoisa puhemies minusta edustaja juvonen kuvasi siis sosiaali ja terveyspalvelujen nykytilaa ei niinkään sitä mitä olisi tulossa tuo kaikki valitettava miten kuvaatte nykyisen kuntapohjaisen järjestelmän toimivan perustuu juuri siihen tilanteeseen kun sosiaali ja terveyspalveluiden uudistusta ei toistaiseksi vielä ole toteutettu eli viittaan siihen että kaikki tuo palveluiden toteuttamisen tapa joka nyt jo on erilaisten yksityisten julkisten tai järjestöjen tuottamaa on ikään kuin vastaavanlainen maasto mutta jatkossa me hallinnoimme ja johdamme sitä laajemmilla leveämmillä vastuilla kokonaisten maakuntien kokoisilla ratkaisuilla hyvät edustajat haluan todeta myös sen maalailematta nyt synkkiä pilviä yllemme että me kaikki tiedämme tai ainakin voimme ehkä kuvitella että jos sosiaali ja terveyspalveluiden uudistusta ei tehtäisi niin tämä kehitys olisi hallitsematon villi länsi juuri se kehitys jota juuri nyt tapahtuu erilaisten palvelutuottajien toimesta siinä tilanteessa kun kunnat pohtivat miten saavat rahat riittämään

tapahtumassa tällä hetkellä arvoisa pääministeri te olette helsingin sanomissa todennut että soten kanssa on vain kaksi vaihtoehtoa joko te viette tämän nykyisen mallin läpi se on kyseenalaistettu nyt hallituspuolue kokoomuksen toimesta yksi heidän johtavista talousajattelijoista elina lepomäki on todennut että se ei paranna palveluiden saatavuutta ei lisää asiakaslähtöisyyttä se ei pienennä terveyseroja ei hillitse kustannusten kasvua mutta se lisää hallintoa ja byrokratiaa kasvattaa veronmaksajien rasitusta ja saattaa olla eu kilpailuoikeuden vastainen

jos sote kaatuu teillä on että se on tulos tai ulos eli tulee uudet vaalit arvoisa pääministeri sipilä kumman näistä vaihtoehdoista luulette tavallisten kansalaisten haluavan nähdä tässä tilanteessa kumpi on tavallisen ihmisen näkökulmasta parempi

arvoisa puhemies varmasti kansalaiset haluavat että me poliitikot emme enää jappaise sote uudistuksesta vaan teemme sen eli vaihtoehto että me viemme tämän asian nyt maaliin saakka on varmasti kansalaisten tahtotila me teemme jokaisessa maakunnassa sen maakunnan näköiset ja sinne sopivat palvelut ja meidän pitäisi nyt tässäkin salissa pikkuhiljaa päästä keskustelemaan rakenteiden sijasta myöskin niistä palveluista miten ne siellä maakunnassa sitten toteutetaan te kuvasitte tilannetta tällä hetkellä siellä yrityskentällä me teemme valinnanvapausosuuden sote uudistuksen osana ja se tuo sen asiakassetelin jolla ne pienet yritykset pääsevät sinne kentälle mukaan tällä hetkellä sellaista mahdollisuutta ei ole isot valtaavat siellä tilaa niin kuin hyvin kuvasitte

arvoisa puhemies on myös kyse siitä minkälainen sote uudistus tehdään minä uskon että suomalaiset haluavat sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen joka parantaa julkisia palveluita nopeuttaa hoitoon pääsyä ja alentaa asiakasmaksuja sen sijaan en usko että suomalaiset haluavat suomen historian suurinta sosiaali ja terveydenhuollon yksityistämistä mikä käytännössä on se mitä hallitus tekee mitä tulee markkinaehtoisuuteen niin luulen kyllä että ministeri saarikko ymmärtää eron meidän nykyisen mallin ja teidän esittämänne markkinaehtoisuuden välillä nyt kunnat hankkivat ja ulkoistavat jos päättävät ulkoistaa alihankintana sosiaali ja terveydenhuollon palveluita yksityisiltä toimijoilta valinnanvapausmallin myötä te laitatte ne kilpailemaan perusterveydenhuollossa silloin syntyvät nämä ongelmat jotka liittyvät kilpailuneutraliteettiin jota hallitus ei edes ole valmis selvittämään etukäteen osana huolellista lainvalmistelua vaan te otatte nyt riskin siinä että eu tuomioistuin ja eu kävelevät meidän perustuslakivaliokunnan kannan ja näkemyksen yli

arvoisa puhemies edustaja anderssonin kuvaamassa tilanteessa nyt tämän päätöksen siitä kuka palveluntuottaja on se joka vaikkapa järjestää tai toteuttaa ne terveyskeskuspalvelut tai ne vammaisen ihmisen asumispalvelut tekee hankinnan perusteella kuntapäättäjä tässä tulevassa sosiaali ja terveydenhuollon maailmassa sen ratkaisun tekee asiakas potilas tai hän yhdessä läheistensä kanssa se on merkittävin ero ja myös yleinen eurooppalainen trendi siitä miten ihmisten oman äänen kuuluvuutta halutaan lisätä

puhemies asiantuntijat talouspolitiikan arviointineuvosto viimeksi oppositio ja nyt hallituksen omista riveistä edustaja edustaja lepomäki toteavat että tämä hallituksen esitys ei paranna palveluitten saatavuutta se ei lisää asiakaslähtöisyyttä eikä se pienennä terveys ja hyvinvointieroja eikä hillitse kustannusten kasvua mutta se lisää hallintoa ja byrokratiaa se lisää painetta veronkorotuksiin ja saattaa olla eun kilpailuoikeuden vastaisen

puhemies minä haluan toistaa täällä sen perustuslakivaliokunnan kannan viime kesältä joka kuului hyvin yksiselitteisesti että uudistus on kiireellinen välttämätön ja tarpeellinen ja siihen kannattaa nyt nojautua joskus on uudistuksia saatava vietyä eteenpäin teillä olisi ollut viime vaalikaudella mahdollisuus tehdä tämä uudistus

että nyt pitää lopettaa uusi parlamentaarinen valmistelu että meillä on kohta tallinnan tunneli ja jäämeren rata aikaisemmin valmiina kuin suomalaisen sote järjestelmän uudistus

hyvin rohkeaa edustaja lepomäeltä tulla ulos eilen sanomalla se mitä kukaan muu hallituksen edustaja ei ole uskaltanut sanoa tavallaan niin kuin pieni poika tässä keisari ilman vaatteita sadussa hän oli se pieni poika mutta pääministeri kun korkein hallinto oikeus pitää oikeusvarmuuden turvaamiseksi ainoana oikeudellisesti kestävänä menettelytapana sitä että kaavailtu lainsäädäntökokonaisuus notifioidaan komissiolle niin haluaisin kysyä teiltä onko hallituksella parempaa oikeudellista tietoa kuin korkeimmalla hallinto oikeudella

arvoisa puhemies korkeimman hallinto oikeuden lausunnon myötä ja jo paljon sitä ennen virkamiesten valmistelun pohjalta hallitus on tehnyt perusteellisen analyysin eu oikeudellisesta ulottuvuudesta tässä monimutkaisessa kokonaisuudessa liittyen valtiontukisäännöksiin ja kilpailullisuuteen ylipäätään ottaen erilaisten toimijoiden välillä on selvää että se aukko uudistusta valmistellaan ei voi olla kovinkaan suuri kun toisessa laidassa on perustuslakivaliokunnan velvoite tehdä malli jossa on vahva julkinen pohja sellaisen me teemme ja toisaalla on ikään kuin eu oikeudellinen ulottuvuus mahdollisimman selkeästä asetelmasta kilpailullisesti neutraalista tilanteesta

rouva puhemies ministeri saarikko te totesitte että tässä pidetään kiinni alkuperäisistä tavoitteista sote virkamiehet ovat kuitenkin virkavastuulla todenneet esimerkiksi parlamentaarisessa seurantaryhmässä jossa itsekin olen jäsenenä että kun siirryttiin siitä aiemmasta viiden sote alueen mallista kahdeksantoista maakuntahallinnon malliin niin samalla vaikeutuivat mahdollisuudet

yksi merkittävä ongelma tässä mallissa on nimenomaan se että luodaan uusi melko raskas hallinnon taso pienemmällä sote alueiden määrällä sekä erikois ja peruspalveluiden integraatio että sitten tuo kustannusten kasvun hillintä onnistuisivat paremmin kysyn nyt teiltä eikö tässä vaiheessa voisi vielä ottaa sen mallin että sote alueiden määrä olisi pienempi kuin tuo kahdeksantoista

arvoisa puhemies minä haluan tässä kohtaa muistuttaa siitä että meillä on tällä hetkellä sote järjestäjiä lähes kaksisataa ja noin kolmesataa kuntaa rahoittaa sotea eli se on valtavan suuri määrä ja sen takia tämä ei olekaan hallittavissa tällä hetkellä ei ole olemassa niitä kannustimia ja välineitä joilla voitaisiin tehdä tehokasta sotea ja nyt kun mennään kahdeksantoista

kustannuskehitys on paljon parempi siellä kahdeksassatoista kuin mitä nykymallissa kaiken kaikkiaan on sitä saavutetaanko se kolme miljardia tietysti edesauttaa se että meillä rahoituslaissa on tämä kustannusten kasvun rajoitin joka pakottaa myös jokaisen maakunnan tekemään mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti omia

puhemies olen seurannut vuosikausia tätä sotea ja ja se on ollut varsin surullista seurattavaa tämä uudistus on aivan liian pitkälle viivästynyt ja se on kannalta periaatteista on ollut pitkään yksimielisyys ja nyt siltä pohjalta on hiottu malli ja pitäisi päästä nopeasti toteutukseen mitä euhun tulee niin kyllä käsittääkseni eun keskeinen periaate on se että jäsenmaiden omissa käsissä on terveydenhuolto ja euta ei pitäisi nyt päästää jäsenmaiden terveydenhuollon asioihin ja olisin kysynyt ministeriltä kun tässä toteutuksessa maakunnat ja kenttä alkavat olla kohta avainasemassa miltä se tilanne näyttää maakunnissa ja onko maakunnilla nyt riittävästi suunnittelumäärärahoja toteutukseen

arvoisa puhemies näkökulma on siltä osin hyvä missä sote ja maakunta toteutuvat ne toteutuvat täällä valiokunnissa hallituksen pöydissä laajassa virkavalmistelussa mutta kaikkein eniten siellä käytännön työssä täältä aitiosta taidettiin todeta jo se mikä minusta on kaiken ydin nyt pitäisi olla rohkeutta tehdä nämä raamit kuntoon jotta päästään puimaan sisältöjä ikääntyvässä suomessa on pakko löytää ratkaisut arvokkaaseen ja laadukkaaseen vanhuspalveluiden kokonaisuuteen on pakko löytää ratkaisut lastensuojelun lastensuojelun kuormaan on pakko löytää ratkaisut kansansairauksien kestävään hoitoon ja vaikuttavaan kuntoutukseen muutamia esimerkkejä mainitakseni on ilo nähdä työ maakunnissa siis niiden satojen organisaatioiden muutos nyt kahdeksaksitoista maakunnaksi ja ne tuhannet valmistelijat tämän asian ympärillä odottavat ja kertovat pääviestinä meille että hoitakaa te tämä laki kuntoon niin tästä totta mutta ei kerralla pelkästään jo kustannusten taittamisen olettama on parhaimmillaan arvioidenkin mukaan vasta kymmenen vuoden päästä täydessä iskussa uudistuksen mittakaava on niin valtavan suuri

jokainen ymmärtää että näin valtavaan uudistukseen sisältyy monenlaisia riskejä ja jokainen ymmärtää että vuosien ja vuosikymmenten kuluessa uudistusta totta kai tullaan muuttamaan kuten kaikkia muitakin suuria uudistuksia mutta ministeri saarikko voisitteko rautalangasta vääntää täällä vasemmistolle sen että kun kansalaisten valinnanvapaus perusterveydenhuollossa toteutuu ja ihminen itse valitsee niin se johtaa siihen että saatavuus paranee jonot poistuvat se johtaa siihen että ihmiset ovat yhdenvertaisempia kuin tämän päivän tilanteessa jossa osa toimii vakuutusten osa työterveyshuollon mutta joka tapauksessa lähinnä pienituloiset lapsiperheet ja eläkeläiset julkisen terveydenhuollon piirissä

arvoisa puhemies mielelläni teen edustajan toivomat täydennykset jo pelkästään kysymyksessänne vastattiin moniin näihin huoliin ehkä totean sen että tämän kokonaisuuden äärellä me helposti helposti päädymme ideologiseen väittelyyn yksityinen vai julkinen parempi täällä on paljon edustajia jotka ovat vierailleet eri paikoissa joissa palveluntuottaja on ollut yksityinen tai julkinen enkä minä ainakaan omien kokemusteni nojalla voi automaattisesti sanoa kumpi on parempi olen nähnyt samalla rahalla toteutettavia hyvin erilaisia palveluita ja siksi edustaja zyskowiczin puheenvuorosta mielestäni oleellisin osa on se että tässä myös laatu palveluiden laatu ja sillä kilpailu

kilpailu sanana ei minusta ole paha tai ikävä siinä tilanteessa kun puhutaan että ihmiset saisivat parempaa hoitoa tai vaikuttavampia ratkaisuja ja yksi osa tätä on se että niiden palveluiden piiriin pääsisi nopeammin kaikkein oleellisin on se ensimmäisen oven avaus joka voi tulevaisuuden rakenteissa olla myös sähköisen oven avaus digitalisaation kehittyessä tätäkään uudistuksen kulmaa ei kannata unohtaa

tämä ei tämä ei missään tapauksessa toteuta niitä alkuperäisiä uudistukselle asetettuja tavoitteita miten te voitte mitätöidä lähes kaikkien näiden asiantuntijoiden mielipiteet näin täydellisesti

arvoisa puhemies hallitus on käynyt paljon asiantuntijakeskusteluja hioessaan nyt valinnanvapausesitystä uuteen uskoon viime kesänä saadun palautteen pohjalta se otettiin vakavasti ja esityksessä on paljon niitä kriittisiä kohtia joita eduskunta omissa kannanotoissaan arvosteli ja arvioi tehty paremmaksi

nyt kysyä en minä ole päässyt käsitykseen mikä teidän vaihtoehtonne ihan oikeasti tälle kaikelle olisi välillä te kannatatte maakuntia välillä te kannatatte kuntia tai erilaisia laajempia kuntia te sanotte että valinnanvapaus käy ja sen jälkeen tulee pilkku mutta ja sitten se ei kuitenkaan käy ja tältä osin totean että tämän uudistuksen äärellä on ollut pakko tehdä kompromisseja se tulee toteutumaan ja saavuttamaan tavoitteensa vasta vaiheistetusti jokaisella hallituspuolueen kansanedustajalla siinä on varmasti sietämistä sen kulmissa se on niin laaja kokonaisuus mutta nyt se uudistus pitää saada liikkeelle

seuraava kysymys perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja elomaa
arvoisa puhemies vaikka kommunismin luhistuminen oli hyvä asia oli hyvä asia todella niiltä ajoilta on kassakaapeissa vielä paljon luurankoja kuten tiitisen lista ja luvun laman ja pankkikriisin salaisuudet joilla käytännössä orjuutettiin satojatuhansia suomalaisia pankkien ehdoilla niin sanottu tiitisen lista joka sisältää nimiä kommunistisen ddrn pelätyn tiedustelupalvelu stasin mielestä kiinnostavista suomalaisista henkilöistä on edelleen salattu kaikki sivistyneet euroopan maat ovat pesseet likaiset pyykkinsä rautaesiripun takana olleiden syntien suhteen olisi ennenkuulumatonta jos mikä tahansa muu maa kätkisi nimiä jotka ovat tavalla tai toisella sotkeutuneet stasin toimintaan siis

arvoisa puhemies ensinnäkin suomessa hallitus ei painosta viranomaisia eivätkä viranomaiset tee painostuksesta päätöksiä vaan oikeusvaltiossa lakien ja omien toimintavaltuuksien puitteissa suojelupoliisi todella on päättänyt tämän kyseisen tiitisen listan tutkimuspyynnön osalta että sitä itse listaa koskeva asianmukainen salassapitopäätös pysyy voimassa siinä on vuosikymmeniä vielä normaalin käytännön mukaista salassapitoa joka turvaa sekä lähteitä että sillä listalla

voimassa

arvoisa puhemies tuntuu siltä että salailu jatkuu tiedustelulait ovat käsittelyssä ja ja niihin liittyvää valvontavaliokuntaa ollaan perustamassa samalla kun mietimme minkälaisia perustuslaillisiin oikeuksiin puuttuvia pakkokeinoja meidän on voitava äärimmäisissä tilanteissa käyttää meillä on papereita joilla näyttää olevan lakiakin korkeampi suoja meillä voi tulevaisuudessa olla tilanne jossa vieraan valtion tiedustelupalvelulle stasille tietoja antanut henkilö istuu suomen tiedusteluvaliokunnassa näin voi olla ja näin ei voi olla joku huutelee että nämä ovat vanhoja asioita mitä niitä kaivelemaan sellaiset huutelijat taitavat tuntea piston sydämessään me perussuomalaiset vaadimme avoimuutta sillä vaikka se joskus kirpaisee hetkellisesti se aloittaa haavan parantumisen nyt haava on vielä aika avoin kysynkin ministeri mykkänen mitä te aiotte tehdä että voimme varmistua siitä että tuleva tiedusteluvaliokunta ei tule sisältämään mahdollisesti maalle haitallisesti toimineita henkilöitä miten te aloitatte tämän vanhojen haavojen parantamisen

hallituksen esityksiin on sisällytetty säännöt siitä että tämän mahdollisesti perustettavan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenet turvaselvitetään tietysti siinä yhteydessä jos on sellaisia suhteita ja velvollisuuksia ulkovaltoja kohtaan jotka estävät toiminnan tiedusteluvalvontavaliokunnan mandaatin mukaisessa tehtävässä tulee esille tämä asia ja sen jälkeen eduskunta päättää sinänsä se kun viittasitte tässä tiitisen listaan ja tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenkelpoisuuteen ehkä myöskin kertoo juuri niistä haasteista joita esimerkiksi tiitisen listan julkistamisella olisi koska kyse on siis vihjetasoisesta tiedosta joka ei todellakaan ole sellaisenaan peruste sille mikä on ollut henkilön rooli joskus tai mikä henkilön rooli on tällä hetkellä suhteessa ulkomaan tiedusteluelimiin sinänsä ne päätökset täytyy tehdä tämänhetkisen tiedon perusteella ja turvallisuusselvityksen pohjalta jonka asianomaiset viranomaiset vastuullisesti tekevät

seuraava kysymys vihreä eduskuntaryhmä edustaja haavisto
arvoisa puhemies näemme päivittäin hyvin surullisia sodankuvia syyriasta itä ghoutasta haavoittuneita lapsia ihmisiä joita ei pystytä evakuoimaan kriisin keskeltä puuttuva ruoka puuttuvat lääkkeet

arvoisa rouva puhemies hyvä että tämä kysymys tuli esiin täällä kyselytunnilla koska tästä on ollut paljon puutteellista ja väärää tietoa osasin siis hieman varautua varautua tähän edustaja haavisto kuudestoista helmikuuta olen ottanut kantaa gymnich kokouksessa asiaan että ollaan ollaan erittäin huolissaan näistä vihollisuuksista etenkin afrinissa idlibissä ja itäisessä eli tarvitaan tulitauko diplomaattisia toimia välitöntä humanitaarista apua samoin toin nämä asiat jo etukäteen eduskunnan kuulemisissa esiin muun muassa ulkoasiainvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa näin kerroin eduskunnalle ennen tätä gymnich kokousta mitä tulen viestittämään samoin kahdeskymmeneskuudes toista ykn turvaneuvoston päätöslauselma jolloin vihdosta viimein saatiin tämä tulitaukoesitys sitä kiittelin mutta valitettavasti se ei ole pitänyt ja vielä jatkosta näitä kannanottoja tullaan ottamaan ja on otettu tämä mitä sanoitte että siellä tapahtuu on todella kuvottavaa

arvoisa puhemies ulkoministeri soini te olette pystynyt ylläpitämään hyvin läheisiä suhteita turkkiin ja olette paljon ollut tekemisissä myöskin turkin johdon kanssa nyt kun katsoo syyrian konfliktia pohjois syyriassa afrinissa turkki on käynnistänyt omavaltaisesti operaation joka näyttää olevan suunnattu nimenomaan turkin kurdeja vastaan siellä on myöskin siviiliuhreja lapsiuhreja ja niin edelleen suomella on erityinen suhde turkkiin euroopan unionilla on erityinen suhde turkkiin sen vuoksi että olemme yhdessä hoitaneet tätä syyrian pakolaiskriisiä nyt näyttää siltä että tämä turkin omavaltainen toiminta pohjois syyriassa on johtanut tilanteeseen jossa humanitääriset kärsimykset siellä lisääntyvät mikä on nyt tässä tilanteessa teidän ja suomen viesti turkille miten olette tähän tilanteeseen afrinissa reagoineet miten olette pyrkineet vaikuttamaan siihen että nämä turkin hyökkäykset siviilejä kohtaan siellä päättyisivät
rouva puhemies aina valpas edustaja paavo arhinmäki teki kirjallisen kysymyksen kuusisataakolmekymmentä kautta kaksituhattaseitsemäntoista tästä asiasta siinä löytyy laajempi selitys jota en ajanpuutteen vuoksi voi tässä sanoa mutta ydinkohdat voin sanoa kahdeskymmenes tammikuuta turkki aloitti tämän operaation turvallisuusneuvosto ei antanut lausuntoa asiasta koska ei saanut yksimielisyyttä mutta eun ulkoministerit kokoontuivat kahdeskymmenestoinen päivä tammikuuta olin siellä mukana tekemässä päätöstä ja myöskin annoin tämän päätöksen julki kun minulta siitä lehdistö kysyi eli tästä lähtien on otettu kantaa ja mitä tulee tähän tilanteeseen se on kauhistuttava olen koko ajan sanonut ja suomen hallituksen kanta on että sotimalla nämä asiat eivät ratkea vaan neuvottelemalla se joka miekkaan tarttuu

arvoisa rouva puhemies ulkoministeri soini te lensitte yksityiskoneella reilu vuosi sitten turkkiin ja kerroitte siellä että suomi jakaa samat demokraattiset arvot turkin kanssa ja poseerasitte muun muassa presidentti erdoganin kanssa hymyillen kuvissa

jonka teille esitin te vastasitte kannatte vakavaa huolta pystyttekö täällä sanomaan selväsanaisemmin että se on väärin ja yksiselitteisesti tuomitsemaan turkin hyökkäyksen

hyvä että täällä on kertaalleen punnittua tekstiä edustaja arhinmäelle niin sen voi lukea täältä uudestaan vastauksen jonka te olette eli turkki on perustuslakinsa ja kansainvälisten sitoumustensa myötä sitoutunut arvoihin jotka euroopan unionikin jakaa mutta käytännön toimet herättävät huolta on perusteita olla vakavasti huolissaan turkin oikeusvaltio ja ihmisoikeustilanteesta etenkin ilmaisunvapauden osalta mutta tämänhän te tietysti jo tiesittekin arvoisa rouva puhemies tietenkin jäsenyysprosessi kriteereineen on täytettävä täysimääräisesti minua kiinnostaa se onko vasemmistoliitto muuttanut kantaansa siitä että nämä jäsenyysneuvottelut pitää lakkauttaa

ihmisoikeusmaine

nyt todellakin vaarassa koska koska suomi tavallaan yhdellä kädellä ikään kuin sanoo että on tosi väärin mitä turkki tekee muun muassa afrinissa mutta sitten kuitenkin meillä on sopimukset emmekä ole tehneet mitään jotta epäpyhää allianssia turkin kanssa pakolaissopimuksineen ei noudatettaisi ja sitä muutettaisiin samalla me lähetämme takaisin pakolaisia afganistaniin ja irakiin vaikka ranska ja muut ruotsi on lopettanut afganistaniin lähettämisen ranska ei lähetä suomeen takaisin dublinin sopimuksen mukaisia turvapaikanhakijoita koska he kokevat että me olemme vaarallinen maa joka lähettää takaisin vaaralliseen maahan pakolaisia mitä suomen ihmisoikeusmaineelle ja meidän teoille ja koko historialle on tapahtunut ulkoministeri

muun muassa amnesty international on ottanut näihin kantaa ja heidän kirjeeseensä olen vastannut että suomi kannattaa ihmisoikeuksia ja pitää kansainvälisistä velvollisuuksista kiinni mutta pakolaissopimus turkin kanssa mitä tapahtuisi jos sitä ei olisi kolme pilkku kolme miljoonaa ihmistä syyrialaista pakolaista turkki tällä hetkellä ottaa vastaan pitää huolta kahdeksansataatuhatta lasta on koulussa siellä edustaja biaudet täytyy olla myös semmoinen kohtuujärki siinä että jos nämä lapset ja muut eivät olisi päässeet turkkiin turvaan niin missä päin eurooppaa he tällä hetkellä olisivat kun rajat ovat kaikkialle kiinni he olisivat kuolemassa syyriassa sen takia tässäkin pitää joku tolkku olla kun näitä asioita katsotaan että vaikka turkki on tehnyt paljon

arvoisa puhemies kokonaisvaltainen kriisinhallinta on kansainvälisesti omaksuttu keino vastata hauraisiin yhteiskuntiin konfliktien jälkeen siviilikriisinhallinnalla ja kehitysyhteistyöllä vaikutetaan niihin juurisyihin jotka ajavat ihmisiä muun muassa pakolaisuuteen tiedustelisinkin missä vaiheessa on suomen kokonaisvaltaisen

rouva puhemies suomi osallistuu kriisinhallintaan siis sotilaallisesti afganistanissa mutta etenkin siviilikriisinhallinta on se jolla rakennetaan tulevaisuuden yhteiskuntaa se voi olla eri viranomaisapua ja sellaista toimintaa jolla autetaan näitä yhteiskuntia luomaan sellaisia rakenteita sellaisia käytäntöjä että he pystyvät itse huolehtimaan näistä asioista kriisinhallinnassa on erityisen tärkeää muistaa ja tunnustaa naisten panos ja huomioida myös lapset koska on osoitettu tutkimuksissa että kun naisia on rauhanvälitystehtävissä kriisinhallintatehtävissä ne konfliktit tulevat paremmin ratkaistuiksi ja ne kriisinhallintasopimukset kestävät paremmin niitä haasteita joita niitä kohtaan tulee

arvoisa puhemies suomen ulkopolitiikan on edistettävä rauhaa ja ihmisoikeuksia aktiivisesti ja näkyvästi myös julkisuudessa sekä suoraan vaikuttamalla niihin maihin ja alueisiin joissa näitä oikeuksia rikotaan vielä ihan riitä että käy ministerineuvostoissa ja ilmoittaa suomen kannan turkki on johdonmukaisesti heikentänyt ihmisoikeuksien tilaa oikeusvaltion tilaa turkissa itsessään tuhansia tuomareita opettajia ja toimittajia on vangittu tai siirretty pois tehtävistä ja poliittista oppositiota on jahdattu samaan aikaan turkki käyttää syyrian epäselvää tilannetta hyväkseen

arvoisa rouva puhemies en toista niitä vastauksia jotka annoin tästä aitiosta jo päivämääriä myöten edustaja niinistö voin ne myös lukea teille blogista julkaissut kaksi kappaletta eli ne on tehty mutta puhuitte kurdeista ja ja heidän panoksestaan ja tämä on ydinkysymys tästä meidän on oltava syvästi huolissamme koska kurdien peshmerga joukot ja kurdit ovat todella kantaneet suuren vastuun isil terroristiryhmän lyömisestä nyt on se vaara että jos nämä henkilöt ja tämä kansa joka on suuren vaivan nähnyt ja suuret uhrit kantanut sen mukana että tämä vastenmielinen raakalaismainen isis on lyöty jos heidät tämän jälkeen hylätään ja petetään niin siinä syntyy tyhjiö joka on aivan mahdoton tässä mielessä teidän kysymyksenne oli perusteltu ja tässä mielessä meidän pitää antaa kurdeille tunnustus ja auttaa

arvoisa rouva puhemies on erittäin hyvä että ulkoministeri saa mahdollisuuden täällä eduskunnan edessä selventää näitä kantojaan ja kannanottojaan koskien myöskin turkin tilannetta sillä kyllä tätä nyt parhaillaan käynnissä olevaa inhimillistä katastrofia ja tragediaa siellä paikan päällä on ollut mahdotonta paikoin seurata sitä kärsimystä jota siviilit joutuvat kohtaamaan turkki kantaa tietenkin valtavaa vastuuta pakolaisista mutta valitettavasti olemme myös saaneet raportteja ihmisoikeusjärjestöiltä siitä kuinka suinkaan kaikki lapset eivät pääse kouluun vaan pääsevät töihin euroopan neuvosto on esimerkiksi nostanut näitä kysymyksiä esille nyt haluaisin tiedustella ministeri soinilta millä tavalla te aiotte esimerkiksi euroopan neuvostossa muodostettuja kantoja jotka koskevat ihmisoikeuksia median vapautta oikeusvaltiokehitystä nostaa esille jatkossa turkin kanssa

on hyvin tärkeää että meillä on toimivat puheyhteydet esimerkiksi turkkiin tunnen henkilökohtaisesti ulkoministeri cavusoglun ja olen nämä muutkin täällä mainitut tavannut useaan kertaan viestimme on täysin selvä oikeusvaltio se että on ilmaisunvapaus on ainoa kestävä peruste myös turkille eteenpäin silloin kun siellä oli sotilasvallankaappaus kolmesataa ihmistä kuoli nämä nämä ihmiset täytyy tietysti saattaa vastuuseen mutta sen varjolla ei voi vainota tuhansia ja mielivaltaisesti erottaa viroista ihmisiä tämä on täysin selvä asia ja tämä on myös heille viestitetty ja totta kai turkin täytyy ymmärtää että se on osa kansainvälistä yhteisöä ja vielä jotta tämä asia ei ihan helppo olisi turkki on myös osa natoa kun me katsomme sitä tilannetta mikä siellä alueella on syntymässä

arvoisa rouva puhemies ykn turvallisuusneuvoston yksimielisellä päätöksellä on aikojen saatossa toteutettu niin sanottua humanitaarista interventiota se tarkoittaa tarvittaessa jopa sotilaallista väliintuloa tilanteessa jossa pyritään estämään mittavat ihmisoikeusloukkaukset syyrian tilanne on kriisiytynyt kaksisataatuhatta siviiliuhria ja kaksikymmentäseitsemäntuhatta näistä on lapsia ykn turvallisuusneuvoston yksimielistä päätöstä on tietenkin vaikea saada suomalaisena ulkoministerinä sitä ei voi yksin hankkia mutta haluaisin kuulla ministerin arvion siitä

rouva puhemies ikävä kyllä kun esimerkiksi tämä turkin operaatio alkoi kahdeskymmenes tammikuuta niin tammikuuta turvallisuusneuvosto ei antanut lausuntoa asiasta meni kuukausi kahdeskymmeneskuudes päivä helmikuuta toivotin tervetulleeksi päätöslauselman tämän kuukauden aikana tapahtui kauheita asioita tämä on yhteinen kansainvälisen yhteisön häpeä kerta kaikkiaan että tällaisia asioita ei saada sovituksi usein kysymyksessä on se että siellä on viisi pysyvää jäsenmaata joista joku veto oikeudella blokkaa tämän asian ja se on hirvittävää tässä suurvalloilla on entistä suurempi vastuu myös jatkossa eulla edustaja biaudet ei valitettavasti ole siellä jakkaraa mistä pystyy tekemään päätöstä mutta mukana pitää olla niin kuin suomi

seuraava kysymys kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja laukkanen
arvoisa rouva puhemies viime aikoina olemme saaneet lukea lehdistä kuinka suomi palauttaa kasvavassa määrin turvapaikanhakijoita maihin joista tiedämme että heidän elämänsä on siellä uhattuna ja se on kaikkien tiedossa lisäksi pakkopalautuksilla perheitä hajotetaan täällä syntyneet lapset jotka puhuvat suomea ja ovat asettuneet uuteen kotimaahansa lisäksi maahanmuuttovirastoon on nyt palkattu uskontoasiantuntija arvioimaan suomessa kristityiksi kääntyneiden vakaumusta onko vakaumus aito vai opittu usean kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön perusteluissa todetaan ettei usko ole aito vaan opittu kysyn mahtaako suomessa olla yhtään ihmistä jonka usko ei ole opittu tekeekö se opittu usko tästä henkilöstä vähemmän arvokkaan ja vakaumuksellisen tämä menettely on ihmisarvoa loukkaavaa ja suureksi häpeäksi ministeri mykkänen oletteko tietoinen tästä uudesta vakaumuksentulkintamenettelystä ja mitä aiotte tehdä että tällainen epäinhimillinen menettely lopetetaan

puhemies tässäkään asiassa en toivo että oikeusvaltiossa viranomaiset toimivat hallituksen painostuksen kautta vaan lakien ja asetusten kautta jo perustuslaki asiassa on aivan selvä ketään ei pidä palauttaa henkilökohtaisen vainon kidutuksen tai uhan alle juuri tätäkin varten sinne maahanmuuttovirastoon on palkattu asiantuntemusta jotta voidaan mahdollisimman hyvin erottaa sellaiset tilanteet joissa aidosti uskonnon vaihtuminen henkilöllä muodostaa tulevaisuudessa henkilökohtaisen uhan siellä kotialueella jonne häntä oltaisiin palauttamassa

arvoisa rouva puhemies aikanaan kun henkilö halusi suorittaa armeijan siviilipalveluna joutui sotilasryhmän eteen jonka edessä sitten nuori mies joutui olemaan ja he arvioivat siviilipalvelukseen pyrkivän uskoa ja vakaumuksen syvyyttä sittemmin euroopan ihmisoikeustuomioistuin moitti tätä menettelyä ja se poistettiin nyt maahanmuuttovirastossa on otettu tämä menettely uudestaan käyttöön joutuu siellä seisomaan ja olemaan arvioitavana mistä minun uskoni on kotoisin onko se riittävää onko se aitoa tuleeko se sydämestä vai ei ja minä vain ihmettelen minkälainen mittari mahtaa näillä asiantuntijoilla olla kädessään että he pystyvät tällaista uskonnon syvyyttä ihmisessä mittaamaan kysyn vielä uudestaan eikö olisi aika tällaisesta luopua ettei uudestaan jouduta eun tuomioistuimien

myös loviisan kaupunki on ilmaissut tukensa seitsenlapsiselle perheelle jota uhkaa karkotus valtava kansanliike kertoo sen että ihmisten oikeustajuun ei mahdu se että viattomia lapsia ollaan lähettämässä täysin epävarmoihin olosuhteisiin irakiin luottamus maahanmuuttoviraston toimintaan ja hallituksen politiikkaan on pohjassa arvoisa ministeri onko mielestänne oikein että viattomia lapsia lähetetään vaarallisiin olosuhteisiin irakiin miten aiotte palauttaa kansalaisten luottamuksen maahanmuuttoviraston toimintaan ja hallituksen politiikkaan
arvoisa puhemies tässäkin tapauksessa oikeusvaltion lähtökohta on tietysti se että lait ovat kaikille samat eli ne edellytykset jotka tässä jo useaan kertaan totesin ovat se arvioinnin perusta ei se miten hyvin esimerkiksi perhe on suomessa kotiutunut mitä täällä on tehty jokaiselle lapselle periytymisperiaatteen mukaisesti irakin kansalaisen lapselle periytyy kansalaisuus ja arvioidaan silloin tämän uhan kautta myöskin sellainen yleinen periaate mikä maahanmuuttovirastossa on olemassa on että lähtökohtaisesti pyritään hakemaan ratkaisuja joissa perheille tehdään saman sisältöinen päätös sen sijaan että esimerkiksi erotettaisiin sieltä sitten eri ikäisiä lapsia eri päätöksiin mikä on inhimillisesti täysin ymmärrettävää että se ei olisi lähtökohtaisesti järkevä menettely tähän tapaukseen sinänsä en voi

ja on tultu siihen tulokseen että nämä kansainvälisen suojelun ehdot eivät täyty ja tältä osin sitten täytäntöönpano on menossa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies viime syksyn lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä meillä oli hallituksessa hyvin tiedossa huoli maatalouden erittäin kehnosta kannattavuustilanteesta ja ja vaikeista sääoloista johtuneesta erittäin vaikeasta viime vuodesta ja yhdessä hallituksen piirissä hyvässä yhteistyössä ministeri lepän kanssa haimme tähän ratkaisuja ja myöskin täällä eduskunnassa on moneen kertaan keskusteltu viime syksyn satovahingoista ja maatalouden vaikeasta tilanteesta ja siksi tätä ratkaisua lähdettiin hakemaan siis kolmannessa lisätalousarviossa päätettiin että syksyn kaksituhattaseitsemäntoista vaikeista vaikeista sadonkorjuuolosuhteista kärsiviä maatalouden harjoittajia

kohonneiden kone ja kuivatuskustannusten kompensoimiseksi tuki maksettaisiin maatalouden energiaverojärjestelmän kautta kertaluontoisena lisäpanostuksena ja palautuksena tämä katsottiin käytettävissä olevista keinoista kaikkein yksinkertaisimmaksi kaikkein nopeimmin toteutettavaksi ja ja myöskin sellaiseksi että se kohdentuu kaikkein parhaiten juuri niille tiloille jotka ovat kärsineet kaikkein eniten näistä vaikeista sääolosuhteista ja joille esimerkiksi kohonneista kuivatuskustannuksista on tullut kuluja eli maatalouden harjoittajille palautettaisiin valmisteveroa väliaikaisesti korotettuna vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä

ja se maksetaan kevyestä polttoöljystä koska se on nimenomaan kaikkein tärkein energiaveron palautuksen piirissä olevista energialähteistä ja se osuu just näihin sääoloista kärsineisiin tiloihin tämä pystytään tekemään niin että maatalouden energiaveron palautuslain

pykälää muutettaisiin niin että siihen lisätään väliaikaisesti voimassa oleva uusi toinen momentti jota sovellettaisiin ainoastaan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana maataloudessa tapahtuneeseen kevyen polttoöljyn käyttöön mielestäni tämä on oivallinen täsmätoimi helposti toteutettavissa ja siksi tähän tosiaan päädyttiin vielä totean sen että lisätalousarvion yhteydessä osana tätä pakettia päätettiin myöskin selvittää vakuutusveron poistomahdollisuus maatalouden piiristä tästä on tehty kysely komissiolle onko se mahdollista siihen ei ole vielä saatu vastausta mutta tänään sinne on lähtenyt karhukirje jossa toivomme tähän linjausta jotta tämäkin elementti voitaisiin viedä maaliin

kaikki me näimme jokainen suomalainen näki minkälainen satovuosi viljelijöillä suomessa oli ja se oli sitä myöskin baltian maissa erittäin hankala kaikki tämä sen päälle miten huono kannattavuuskehitys on tässä vuosien aikana ollut siksi on hyvä että hallituksesta löytyi niin kuin ministeri orpo tuossa totesi hyvä yhteisymmärrys ja löydettiin kuitenkin kohtuudella keino joka osuu vahinkoa kärsineisiin kaikkein parhaiten ja joka voidaan kuitenkin myös kohtuunopeasti saada maksuun ja siksi päädyttiin tähän energiaveron lisäpalautukseen tämä on mielestäni osoitus hyvästä yhteistyöstä myös hallituksessa totta kai tämä ei korvaa kaikkia niitä vahinkoja lähimainkaan mitä viljelijöille aiheutuu ja siksi näitä muita toimia myöskin kaiken aikaa pohditaan vakuutusvero äsken mainittu asia mukaan lukien joilla pystytään tähän tilanteeseen helpotusta saamaan tilanne on monilla tiloilla erittäin kriittinen ja siksi nämä tällaiset ratkaisut ovat todella tervetulleita

mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies hallitus esityksessään palauttaa kevytpolttoöljyn valmisteveroa korotetusti maatalouden harjoittajille ja tällä yritetään kompensoida maatalouden harjoittajien oloja kompensaatiota juuri energiaveron palautuksen kautta perustellaan sillä että kevytpolttoöljyä käytetään eniten muun muassa traktoreissa kuivureissa muissa työkoneissa

muun muassa lakiesityksessä itsessään sanotaan että lisäpalautus kohdistuu myös niihin maatalouden harjoittajiin joiden energiakustannukset ovat nousseet vain vähän tai eivät lainkaan eli hyvä kysymys on kohdentuuko tämä oikein lisäksi esityksessä esityksessä sanotaan että vaikka tämä olisikin tällainen kertaluonteinen kompensaatio se sisältää riskin että jatkossakin samalla tavalla voidaan kompensoida tämä lukee ihan lakiesityksessä tämä on kuitenkin fossiilinen tuki ja ja se on ristiriidassa muun muassa ympäristönsuojelun kanssa lakiesityksessäkin tuodaan esille että

tämän kompensaation mahdollinen jatkuvuus voisi vaikuttaa maatalouden tuleviin tuotantopäätöksiin ja vähentää siten energiaverotuksen ympäristöohjauksen voimakkuutta nämä kaikki todetaan laissa itsessään valtiovarainvaliokunnan verojaostossa on käytävä laaja keskustelu aiheesta ja siitä onko tämä paras tapa kompensoida itse asiassa me parhaillaan käymme sitä siellä ja onko mitään muuta tapaa muun muassa verojaostossa käytiin keskustelua siitä onko tämä oikeudenmukainen tapa

itse asiassa pakko kysyä kun ministerikin on paikalla olenko ymmärtänyt oikein jos maatalouden harjoittaja käyttää työkoneessaan esimerkiksi biopolttoöljyä niin tuo korotus ei ymmärtääkseni hänelle kohdistu vaan pelkästään henkilöön joka joka käyttää kevyttä polttoöljyä onko näin ministeri toivottavasti kuulitte kysymykseni ja joku muukin voi toki vastata kiitos
otetaan tähän lyhyt debatti elikkä ne henkilöt jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nouskaa seisomaan ja painakaa viides painiketta

arvoisa rouva puhemies jokainen joka viime syksynä kävi tuolla viljapellon reunassa näki ne lohduttomat näyt ja ymmärtää hyvin toisin kuin edustaja yanar minkä takia tämä kompensaatio on äärimmäisen tärkeä voin sanoa että siellä oli muutamilla tiloilla tiloilla se tilanne että mietittiin pystytäänkö ostamaan seuraavan kevään siemeniä ollenkaan koska taloudellinen tilanne oli heikentynyt niin paljon todellakin tämä on pieni kädenojennus jos nyt oikein katsoin nämä rahasummat liikkuvat vain siinä jossakin noin viidessäsadassa eurossa tietenkin riippuen siitä kuinka paljon sitä polttoöljyä tai biopolttoöljyä on käytetty olisin kuitenkin kysynyt ministereiltä onko nyt tarpeeksi tiedotettu tästä koska täällä sanotaan että nämä veronpalautukset maksetaan verovuodelta hakemuksesta jälkikäteen ja tämä tulisi tehdä siinä samassa yhteydessä kun tehdään veroilmoitus eli onko nyt viljelijöillä tiedossa se että tämä on tehtävä siinä samassa yhteydessä muistaakseni jos oikein katsoin siinä on vielä takarajana neljä kuukautta sen jälkeen kun verovuosi on päättynyt elikkä nyt

tarvitsee jotakin ratkaisuja saada kuten tässä edustaja yanar totesi aiemmin mehän olemme jo aloittaneet verojaostossa tämän käsittelyn se on parhaillaan kesken ja nyt kuuntelemme sitten asiantuntijoita olisin oikeastaan ihan tätä samaa

niin sitten osa näistä kuivureista toimiikin näillä biopolttoaineilla oliko siellä pellettiä ja muuta näin asiantuntijana todettakoon minua rupesi myös askarruttamaan se kohteleeko tämä nyt tasapuolisesti jos muistan oikein edustaja yanar voi korjata niin oliko se peräti kaksikymmentä prosenttia suurin piirtein jotka toimivatkin sitten muilla polttoaineilla tämä asia on tosiaan vielä auki kuuntelemme asiantuntijoita tämän puheenvuoron tarkoitus on lähinnä nyt kysyä kun ministerit ovat paikalla arvioita tästä näkökulmasta

arvoisa puhemies monta kertaa asia on tärkeä mutta joskus se asia mitä se edustaa on vielä tärkeämpi me tiedämme kaikki että maatalous on viime vuosina eri syistä ollut vaikeuksissa ja yksi merkittävä syy vaikeuksiin on tietenkin se että erinäköiset kustannukset ovat liian korkealla tasolla maataloudessa koska elintarvikkeiden hinta muodostuu maailmanmarkkinoilla ja suomi on on kohtuullisen kallis maa minä pidän erittäin tärkeänä sitä ja kiitänkin täällä läsnä olevia ministereitä siitä koska tiedän että he he ovat keskeisiä henkilöitä he ovat päässeet sopuun tästä asiasta tällä tavalla pystytään sitten maanviljelijöiden kulurakennetta pienentämään tällä kertaa tämä veronpalautus koskee kevyttä polttoöljyä ja totta kai siinä on niitä kohdentamisongelmia en usko että sitä kukaan kieltää mutta tämä on hyvä linjaus että lähdetään tälle tielle koska me tiedämme että esimerkiksi sähkönsiirtohinnat ovat tietyistä syistä nousseet viime aikoina ne rasittavat erityisesti maataloutta teollisuutta ja yrityksiä hallitus on tällä esityksellä oikealla tiellä

arvoisa puhemies viime syksyn johtuen kuivauskustannukset olivat asiantuntijoiden mukaan kahden kolmenkertaiset normaaliin verrattuna ja sadon menetys oli noin sata viiva sataviisikymmentä miljoonaa ja tämä kahdenkymmenenviiden miljoonan palautus viljelijöille on kaikkein paras toteuttaa tällä tavalla vaikkakin kahdeksankymmentä prosenttia viljankuivaamoista tällä hetkellä käyttää kevyttä polttoöljyä niin meidän tiedossamme ei tietenkään voi olla mitenkä se kohdentuu kuivureittain sen tähden että tämä asia voidaan hoitaa mahdollisimman nopeasti tämä tapa jonka hallitus nyt esittää on paras mahdollinen sen toiveen tietenkin voisi esittää löytyisi mahdollisuus että tätä syyskuun alkua jonka on tarkoitus olla tämä palautuspäivä voitaisiin aikaistaa elikkä löytää keino

arvoisa rouva puhemies kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kalli tuossa omassa puheenvuorossaan totesi tämä tämä on oikeastaan ainut keino millä näin nopeasti voidaan jossain määrin lieventää viljelijöille tulevaa tulevaa talousahdinkoa siihen mitä edustaja essayah täällä kysyi tämä viljelijöiden tiedossa kyllä tämä on tammikuun lopussa viljelijät saivat kotiinsa veroilmoituslomakkeen jonka yhtenä liitteenä oli tämä lomake jolla tätä palautusta voidaan hakea eli siihen suoraan merkitään ne litramäärät ja kustannukset niin että se tulee sitten sitä kautta hoidetuksi tietysti tässä on se ongelma että tätäkään muotoa ei voida aivan täysin oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti jakaa koska osa viljankuivauksesta tapahtuu rahtikuivauksena ja kaikilla maatiloilla ei ole omaa kuivaajaa ja kun tämä kustannus sitten tulee tuntiveloituspohjaisesti niin siellä ei ole eritelty erikseen tätä kevyen polttoöljyn määrää jolloin sellaiset tilat eivät sitten tätä osuutta

rouva puhemies on upea juttu että kokoomuksen valtiovarainministeri on löytänyt keinot kriisivuodesta pystytään signaloimaan tällä tavalla vaikeasta tilanteesta kärsiville tuottajille hämmästelen kyllä tätä edustaja yanarin esille ottamaa näkökulmaa luulisi teidän tietävän että biopolttoaineita verotetaan kevyemmin kuin esimerkiksi kevyttä polttoöljyä sen seurauksena tämä valtiovarat ei ole mikään toiveiden tynnyri vaan sinne täytyy ne rahat jostain tulla jotta tällaisia palautusmekanismeja

puhemies yhdyn ministerien orpo ja leppä näkemykseen kun kun rahamäärä on näinkin vähäinen kuin miljoonaa euroa niin parempaa tapaa jakaa tämä oikeudenmukaisesti vahinkoa kärsineille ei ollut käytettävissä edustaja yanarin voisi vapauttaa huolistaan siinä suhteessa että kysymys on tilakohtaisesti yleensä muutamista sadoista euroista parhaassa tapauksessa ehkä tuhansista euroista tai ainakin nelinumeroisesta kokonaisluvusta keskimäärinhän tämä lisäpalautus on hallituksen esityksen mukaan kuusisataayhdeksänkymmentä euroa tilaa kohti eli aivan varmasti joka ainoalla tilalla on kärsitty sen verran viime vuonna sadonmenetyksiä ja korjuu ja kuivatuskustannusten nousuja että varmasti tämä

kompensaatio tarvitaan paljon enemmän tarvittaisiin tietenkin

arvoisa puhemies hiukan hämmästyin tuossa äsken kun edustaja koski aloitti puolinauramalla minusta tämä on aika vakava asia sen takia myös sdp lähtee siitä että näihin satovahinkoihin täytyy suhtautua vakavalla mielellä

tämä neljännes joka ei suoraan pääse hyötymään satovahingon kuitenkin kohdattuaan tästä esityksestä pääsisi tähän mukaan minusta tämä on erityisesti verojaostolle tärkeä kysymys miten kohdellaan niitä jotka ovat biopolttoaineita käyttäneet
otetaan kuusi vastauspuheenvuoroa tähän vielä ja sen jälkeen ministerit lyhyesti vastaavat eli nämä kuusi ovat hoskonen kulmuni kulmuni honkonen honkonen savola hakanen koski

mutta tärkeää on kuitenkin se että parhaamme mukaan tässä yritetään auttaa maanviljelijöiden tukalaa tilannetta jonka nämä vaikeat luonto olosuhteet ovat heille tuoneet eteen nyt kun puhutaan budjettitaloudesta niin varmaan valtion budjetin kautta ja ja yhteisen euroopan unionin maatalouspolitiikan puitteissa niiden apujen löytäminen taitaa aika vaikeaa olla mutta kysynkin ministeri lepältä tässä samalla kun on tilaisuus ja mahdollisuus kysyä tästä asiasta miten on tämän

arvoisa rouva puhemies yhdyn kyllä niihin puheenvuoroihin jotka ovat kiitelleet tätä esitystä vaikkakin summa on pieni noin tilakohtaisestikin ja kansantaloudellisestikin mutta se on erittäin merkittävää kuitenkin tässä tilanteessa jossa viljelijöillä on jo useampi vuosi ollut niin sääolosuhteista

jos miettii miten se kohdentaminen tässä esityksessä tehdään niin aivan selkeä enemmistö meidän työkoneistamme ja maatiloistamme edelleen kuitenkin käyttää sitä kevyttä polttoöljyä ja se on se keino millä tämä pystytään tekemään tässä rohkaisuna edustaja yanarille että kyllä tällä on erittäin suuri merkitys siinä hetkessä kun tämä täytyy kertalaakista saada voimaan ehkäpä vieläkin toivon semmoista tavoitteellisuutta kun näitä on mietitty mitä mahdollisuuksia eu direktiivit meille antavat että sille kiinteistöveroasiallekin saataisiin jonkinlainen ratkaisu tässä maassa vaikka se vaatii eu työtä niin sitä kannattaisi vielä harjoittaa arvoisa rouva puhemies maataloustuottajien tilanne on todella vaikea ja on erinomainen asia että tämä kompensaatio on nyt saatu aikaiseksi totta on niin kuin tässä on edellä todettu että tämä ei hyödytä niitä tiloja joilla

mutta signaalina tämä on kyllä sitäkin tarpeellisempi on totta että esimerkiksi nekään tilat jotka kuivaamisessa ovat investoineet suuria summia bioenergian käyttämiseen eivät tästä hyödy mutta joka tapauksessa tämä on mielestäni kuitenkin reilusti positiivisen puolella koska tällaista henkisen selkärangan vahvistusta maataloustuottajille tällä hetkellä todella tarvitaan uskon kyllä vakaasti siihen että ministeriöissä on kyllä käännetty jokainen kivi että on löydetty paras mahdollinen keino tämän kompensaation saamiseksi tähän maatalouden vaikeaan tilanteeseen
arvoisa rouva puhemies viime vuosi oli kyllä äärettömän hankala vuosi maatalouden kannalta kelit olivat mitkä olivat ja sato jäi monella tilalla korjaamatta on hyvä että tulee nyt pientä kompensaatiota tulee helpotusta ahdingossa oleville tiloille tämän verohuojennuksen kautta lisäpalautuksen kautta pitää kiittää sisaria tällä kertaa vasemmalta siitä tuesta että että maatalous koetaan yhteisenä asiana ja tämä katsotaan sellaiseksi katsotaan yhdessä eteenpäin pieni apu siis hankalaan tilanteeseen ja paras keino tällä hetkellä auttaa viljelijöitä mutta yhtyisin tähän kysymykseen minkä edustaja kalli teki ministereille sinne onko tässä aikataulussa rukattavaa koska kassoissa on tyhjää tiloilla kaikille euroille on tarvetta jo aikaisemmassa vaiheessa voitaisiinko nämä lisäpalautukset maksaa jo ennen tuota syyskuun alkua
arvoisa rouva puhemies täällä on käytetty hyvin tärkeitä puheenvuoroja tälle asiakohdalle tosiaan edustaja kiitti sisaria myös siellä vasemmalla mutta kiitos myöskin vihreille että kannatte huolta siitä että viljelijöitten ahdinko on todellista ja jotakin sen asian eteen on tehtävä tämä on todella tähän vahinkoon nähden pieni korvaus mutta tässä on osoitus siitä että hallitus on myöskin myötätunnollaan hakenut ne vaihtoehdot mitkä ovat oikeasti löydettävissä kiitos ministeri lepän että te olette saanut valtiovarainministerin myöskin tälle tälle puolelle kääntymään tämä on tärkeä tärkeä asia tämä aikataulu jota edustaja savola ja edustaja esille on kyllä vielä kohta joka pitää aidosti harkita uudelleen ne rahat pitää saada liikkeelle nyt keväällä jotta saadaan kassakriisiä parannettua syksy on aivan liian myöhässä sitten vielä sellainen asia että tämän kohdentaminen välttämättä ei todellakaan ihan ole tasavertainen mutta tämä on tasapuolisin vaihtoehto pitää muistaa myös se että monella kasvinviljelytilalla myöskin kuivureitten tuloilmaa lämmitetään hakkeella jolloin kevennetään hieman sitä öljyn kulutusta

tunteneet ja kantaneet huolta kotimaisen tuottajan puolesta nyt kun tätä keskustelua käydään sekä evästykseksi verojaostolle että myöskin kysymyksenä asianomaiselle ministerille esitän kysymyksen siitä onko mahdollista tulevaisuuden suhteen pitkällä aikavälillä pohtia sitä että nämä tuottajat voisivat itse käyttää omaa rahaansa mitä nyt siis maksetaan erilaisina veroina sen oman taloudellisen tilanteensa kohentamiseen onko tähän pitkällä aikavälillä löydettävissä jonkinnäköisiä ratkaisuja
no niin sitten ministerien vastaukset ministeri orpo enintään kolme minuuttia paikalta haluaako ministeri leppä käyttää puheenvuoron samat sanat enintään kolme minuuttia paikalta arvoisa puhemies
kiitoksia kiitoksista kaikille ja kiitos myöskin laajalle rintamalle joka täällä salissa kantaa huolta suomalaisen ruuantuottajan jaksamisesta ja tilojen pärjäämisestä mutta muutama muutama asia ensinnäkin kun oli kunnia toimia maatalousministerinä vuoden ja pääsi oikein tuntumaan millainen se arki on kuinka tiukka se kannattavuustilanne on siksi tämäntyyppistä esitystä mitä ministeri leppä valmisteli oli helppo mennä tukemaan niin että siinä ei tarvittu kovinkaan suurta käännyttelyoperaatiota toki siis kaksikymmentäviisi miljoonaa on iso raha vaikka

ymmärrän sen että se ei tilakohtaisesti riitä korvaamaan niitä suuria vahinkoja ja sitä ahdinkoa mikä siellä on mutta se on tilakohtaisesti ele siitä että hallitus välittää viljelijästä siinä just nähdään miten menee tämä logiikka vaikka se on pieni raha tilakohtaisesti niin kaksikymmentäviisi miljoonaa meidän tiukassa budjettikehyksessä oli iso panostus kun kun kilpailevia kohteita on yllin kyllin niin kuin tässäkin salissa aina tuodaan niitä esille mutta sitten pari asiaa ensinnäkin todellakin niin kuin esimerkiksi edustaja kalli sanoi tämä parhaiten kohdentuu nyt juuri siihen missä sitä apua ja tukea tarvitaan sitä käytetään lämmityksessä näitten kuivureitten lisäksi myöskin traktoreissa puimureissa ja sitä kautta kuitenkin aika moni tila pääsee tähän kiinni vaikka olisi käynyt jossakin tapauksessa niinkin että olisi jäänyt kokonaan se sato korjaamatta sinne peltoon eli se osumatarkkuus oli oikein ja jos se kevytpolttoöljy pitää sisällään bioelementtejä niin se on tietenkin silloin korvauksen piirissä mutta tässä on tärkeää se että tässä ei haeta nyt käyttäytymismuutoksia koska tämä on takautuvasti maksettavaa eli tämä ei ole siis nyt uudenlainen yritystuki joka ohjaisi nyt sitten esimerkiksi hakkeen ja pellettien sijaan käyttämään kevytpolttoöljyä vaan vaan tämä on nimenomaan korvaus käytetystä energiasta ja kun se on käytettyä niin se on käytetty juuri niihin kohonneisiin sääolosuhteista johtuneisiin kustannuksiin siksi tämä on mielestäni järkevää no sitten tämä maksatus

verohallinnon käsitys on nyt se että syyskuun lopussa nämä rahat tulisivat maksuun mutta minä takaan sen että tehdään kaikki mahdollinen että sitä aikataulua saataisiin saataisiin nopeutettua aivan yksinkertaista se ei ole kun tullaan näihin viljelijöille niin tuttuihin järjestelmiin tietojärjestelmiin jotka niin monesti aiheuttavat murheita näitten maksatusaikataulujen kanssa mutta kaikki tehdään jotta viljelijät saisivat nämä heille nyt päätettävät ja luvatut rahat

rouva puhemies kiitos myös omasta puolestani hyvästä hyvästä evästyksestä ja laajasta tuesta jota joka puolelta salia tälle asialle tuli se on toden totta että viljelijät ovat ovat tämän tarpeessa ne kassat alkavat olla tyhjät monella monella tilalla ja ja kevätkylvöille ja uusille kustannuksille täytyisi raivata jostain tilaa mutta mistä sen sen rahan sitten saa vielä haluan tähän kohdentumiseen puuttua me kävimme laajan keskustelun siitä mikä on se tapa jolla tämä saadaan mahdollisimman hyvin kohdennettua ja mahdollisimman nopeasti maksettua tämä sieltä valikoitui jos me olisimme lähteneet rakentamaan ihan kokonaan uutta järjestelmää olisi se vienyt pahimmillaan useamman vuoden koska sen olisi joka tapauksessa joutunut käyttämään komission kautta notifioitavana ja se ei ole ihan helppo tie ja siksi oli pakko valita näistä käytettävissä olevista olevista tavoista ja tämä sieltä sitten esille tuli ja ja se valittiin sitten niiden osalta jotka oikein ovat siirtyneet kotimaisiin polttoaineisiin kuivureiden osalta ja muutoinkin on hyvä että he ovat näin tehneet se on selvää he jäävät nyt tämän ulkopuolelle kuivureiden osalta mutta niin kuin ministeri orpo totesi traktorit ja puimurit kulkevat edelleenkin isolta osin suurimmalta osin kevyellä polttoöljyllä ja he pääsevät sitä kautta tähän mukaan mutta silloin on aina mahdollisuus tietenkin niin rahtikuivauksessa kuin rahtipuinnissakin sopia urakoitsijan ja asiakkaan välillä kuinka toimitaan tältä osin useampi edustaja kiinnitti huomiota markkinoihin se on tietenkin se kaikkein oleellisin asia millä maatalouden kannattavuutta voidaan kohentaa oikeudenmukaisella tavalla reilulla tavalla toimivat markkinat on se keskeinen väline tätä kaikkea tukevat sitten tukijärjestelmä ja muut valtionhallinnon toimet joita me teemme siksi hallitus valmistelee myöskin elintarvikemarkkinalakia jolla tähän osaltaan pystytään vaikuttamaan ja se on nyt valmistelussa toivon mukaan ja se on tavoite tämän vuoden aikana tuo laki valmiiksi asti saadaan ja sillä tulee kyllä merkitystä ja vaikutusta olemaan siihen millä tavoin miten reilulla tavalla markkinat toimivat niin että meillä on reilu markkinatalous jolla on edes jonkunlainen mahdollisuus siihen että kun myös viljelijöillä ja tietysti muillakin toimijoilla kustannukset nousevat ne pitää jotenkin pystyä sitten siinä ketjussa eteenpäin tämä mahdollisuus viljelijöillä käytännössä on melko lailla huono tällä hetkellä ja siksi on tärkeää että me tämäntyyppisiä toimenpiteitä niin kuin tämä elintarvikemarkkinalakihanke on

sitten mennään puhujalistalle

arvoisa rouva puhemies

sateinen kylmä syksy ja näin ollen muodostui satovahingot jotka itse asiassa koskivat lähestulkoon kaikkia kaikkia peltokasveja ja lopputulemana oli se että maataloudelle aiheutui noin sadan viiva sadanviidenkymmenen miljoonan euron suuruiset tappiot tämä hallituksen esitys siitä että energiatuotteiden valmisteveroa nyt palautetaan on nopein tapa lievittää tätä maatalouden taloudellista ahdinkoa täällä useissa puheenvuoroissa tuossa keskusteluvaiheessa nousi esille se miten tämä maksatus maksatus hoituu ja kuten kuulimme valtiovarainministeri totesi että se olisi syyskuun syyskuun loppu toivottavasti valtiovarainvaliokunnan verojaostossa löydetään kuitenkin että tätä voitaisiin aikaistaa nyt kun sisään jätetyissä veroilmoituksissa oli liitteenä lomake jolla tätä veronpalautusta haetaan niin mielestäni tässä olisi ollut paikallaan vähän samanlainen järjestelmä kuin millä arvonlisäveron palautuksen osalta asia hoidetaan eli arvonlisäverothan palautetaan jo tässä tässä keväällä numerothan ovat jo sisään jätetyissä veroilmoituksissa tiedossa joten kannattaa tutkia myös sitä mahdollisuutta olisiko tämä näin ollen hoidettavissa tätä palautusta annetaan seitsemän pilkku seitsemän senttiä kevytpolttoöljylitralta ja yhteensä siihen on varattu rahaa kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa se miten jatkossa tullaan sitten mahdollisia satovahinkoja korvaamaan meillähän on nyt käytössä tämä niin sanottu vakuutuspohjainen järjestelmä mutta se ei olisi tänä vuonna toiminut koska vakuutusehdot ovat sisällöltään sellaiset että tämmöiset poikkeuksellisista luonnonolosuhteista tapahtuneet vahingot eivät kuulu korvattavien vahinkojen piiriin monissa euroopan unionin jäsenmaissa on käytössä niin sanottu rahoituspohjainen satovahinkojärjestelmä jota mielestäni myös meillä suomessa tulisi vakavasti harkita se voisi tapahtua esimerkiksi siten että kyseiseen rahastoon valtio laittaisi esimerkiksi kymmenen miljoonaa ja maatalous laittaisi yhteensä kymmenen miljoonaa näin ollen vuositasolla saataisiin noin kahdenkymmenen miljoonan euron varanto tähän rahastoon ja jos esimerkiksi satovahinkoja merkittävässä määrin tapahtuu neljän viiden vuoden välein niin siellä olisi lähes sata miljoonaa euroa käytettävissä sitten sitten mahdollisten satovahinkojen korvaamiseen mielestäni tätä tulee yhtenä vaihtoehtona harkita tästä hallituksen ehdotuksesta kuuluvat kiitokset niin niin valtiovarainministerille ministeriölle kuin myöskin sitten maa ja metsätalousministerille ja ministeriölle seuraavana esityslistalla on ruokavirasto joka myöskin ansaitsee parhaat kiitokset ministerille ja erityisesti pohjalaisten kannalta se on hieno asia että se tulee seinäjoelle se täydentää pohjalaista pohjalaista elintarviketuotantoa ja tuo koko suomeen sitten lisäarvoa

arvoisa puhemies

nyt lähetekeskustelussa oleva kevyen polttoöljyn lisäpalautus vuonna

kaksituhattaseitsemäntoista käytetyistä litroista uhkaa jäädä ainoaksi viime syksyn vaikeita korjuuoloja korvaavaksi toimenpiteeksi siis käytännössä näin koska nämä muut toimenpiteet ovat kovin vähäisiä ainakin tällä tiedolla valtaosalla tiloista kysymys on vain sadoista euroista tässä lisäpalautuksessa vain parhaimmillaan päästään nelinumeroiseen kokonaislukuun ja keskimäärin kuten jo mainitsin lisäpalautuksen arvioidaan hallituksen esityksen mukaan olevan kuusisataayhdeksänkymmentä euroa tilaa kohden kysymys ei ole siis mistään jättimäisestä asiasta mutta tätäkin on tervehdittävä suurella ilolla että tämäkin toimenpide on saatu aikaan ja uudenlaisena toimenpiteenä kuitenkin ylitetty joku kynnys myös väliinputoajia tietenkin löytyy kuten viljankuivatuksessa nestekaasua käyttävät jotka on kuitenkin tarkoitus hoitaa maatalouden energiaveron palautuksen piiriin ensi vuoden alusta lukien tästä olen saanut viestin valtiovarainministeriön näitä asioita valmistelevalta virkamieheltä leo parkkoselta siihen liittyen että eduskunta viime syksynä lisäsi nestekaasun energiaveron palautuksen tarvetta koskevan lausuman valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tämä lausuma oli esimerkiksi puuta käyttävät eivät saa korvausta tässä korvausjärjestelmässä kysymys siitä yksinkertaisesta syystä ettei puusta makseta valmisteveroa täten hakkeella viljankuivatusta toteuttavat eivät voi tällaisen järjestelmän kautta saada korvausta biopolttoöljyllähän on jo muutoinkin selvästi alempi valmistevero joten se ei ole sen takia lisäpalautuksen piirissä maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautukset on tähän asti maksettu vasta kohdevuotta seuraavan vuoden syyskuussa nyt pitää selvittää yhdessä verohallinnon kanssa olisiko palautus mahdollista aikaistaa tänä vuonna ja jatkossakin esimerkiksi toukokuun loppuun mennessä tapahtuvaksi kysymys on siitä että maatalouden energiatuotteitten valmisteveron

valmisteveron palautushakemuksista noin puolet jätetään sähköisesti ja noin puolet sitten joudutaan tallentamaan verohallinnossa manuaalisesti eli niitä manuaalisesti tallennettavia on noin kaksikymmentätuhatta kappaletta valtiovarainministeriön edustajan viime tiistaina verojaostossa kertoman mukaan meillä oli jo ennakkokuuleminen tästä asiasta eli verohallinnon pitäisi nyt yltää parhaaseensa ja käsitellä nämä kaksikymmentätuhatta hakemusta nopeutetussa aikataulussa tallentaa ne ja silloin saataisiin tietää tuo kevyen polttoöljyn hakemusten piirissä oleva litramäärä ja pystyttäisiin käyttämään tämä koko kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa lisäpalautuksiin eli ongelma on tämän kaltainen hiukan se vaatisi verohallinnossa poikkeuksellista työtä mutta aivan täysin mahdollista on tietysti aikaistaa tätä palautusta

arvoisa puhemies arvoisa ministeri kiitän vielä toisen kerran nimenomaan ministereitä minun mielestäni on hienoa että hallituksessa pystytään yhdessä hoitamaan näitä asioita luultavasti tässäkin asiassa on auttanut se että asialla oli kaksi maa ja metsätalousministeriä toinen nykyinen ja toinen entinen luulisin näin minun mielestäni kun puhutaan tästä kevyen polttoöljyn en lähtisi väheksymään tätä kahtakymmentäviittä miljoonaa tässä taloustilanteessa ja monien vaatimusten keskellä pidän tätä summaa jo merkittävänä minun mielestäni tämä ikään kuin kädenojennuksena viljelijöille ja heidän vaikeuksilleen on täysin oikea ja sen takia että kysymyksessä tällä kertaa on vero vähän laajemminkin puhun nyt veroista ja nimenomaan maataloutta koskevista veroista minun mielestäni ensinnäkin täytyy meidän päättäjien lähteä siitä että mikäli valtiontalous sen sallii pitäisi nimenomaan pyrkiä alentamaan kulurakennetta maataloudessa koska niin kuin kaikki puolueet täällä suomalainen maatalous ja elintarviketuotanto ei voi perustua siihen että jokainen hallitus yksi tai kaksi kertaa sitten toimiaikanaan erinäköisiä kriisipaketteja rakentelee joilla sitten aina tämä maatalouden kannattavuus turvataan kyllä se jollakin kestävämmällä tavalla pitää rakentaa ottaisin esille nimenomaan tähän verotukseen ja sähköön liittyvän kulurakenteen sähkönsiirron summan se eriytyy tällä hetkellä suomessa aika vahvasti ja taitaa olla alimmilla siirtohinnoilla ja kaksi pilkku viisi kertainen ero ja minusta tätä pitää jo tässäkin salissa joskus käydä läpi mistä tämä johtuu sehän johtuu tietenkin siitä että sähkömarkkinalaki velvoittaa nämä sähköyhtiöt tekemään sellaisia investointeja että sähkön toimitusvarmuus paranee tietylle tasolle ja se johtaa siihen että niille viljelijöille ja heidän maataloudelleen ja kasvihuoneilleen jotka asuvat sellaisilla alueilla missä on paljon metsää joudutaan tekemään maakaapelointia ja muita toimenpiteitä jolloin siirtomaksut väistämättä nousevat jos jotakin pitäisi mennä tekemään niin kun suomessa on kaksi veroluokkaa veroluokka yksi ja veroluokka kaksi ja siellähän tietenkin kasvihuoneet ja maatalous eri mekanismien kautta viime kädessä käsittääkseni ovat kun sielläkin anotaan veronpalautuksia mutta ruotsissa näitä luokkia on kolme ja pohjois ruotsi on alhaisemman sähkön verotuksen alue kuin etelä ruotsi minun mielestäni jos jollakin tavalla halutaan tasata koska lailla pakotetaan tiettyjä yhtiöitä investoimaan ja asiakkaat pakotetaan maksamaan korkeampia siirtomaksuja lailla käytännössä voitaisiin harkita mikäli valtion taloudellinen tilanne tulevaisuudessa sen sallii että niillä alueilla joilla siirtohinnat kohoavat näitten pakollisten investointien takia olisi käytössä ruotsin mallin mukaisesti kolmas veroluokka jolla sitten edelleen pienennettäisiin tätä energian kulutusta tai energian kulutukseen liittyvää verotusta nämä ovat tämmöisiä asioita joista pitää tässä salissa keskustella se on aina toinen juttu pystytäänkö niitä toteuttamaan mutta meillä pitää olla työkaluja ainakin ehdottaa että mikäli liikkumavaraa löytyy niin pystytään sillä tavoin tasapainottamaan eri puolilla suomea olevaa kulurakennetta arvoisa puhemies nostan vielä tämän minkä edustaja kulmuni täällä nosti esille sitähän yritettiin että se olisi maatalouden tuotantorakennuksilta saatu pois mutta sitä lupaa yksinkertaisesti ei ministeri tiilikaisen hyvistä yrityksistä huolimatta eulta saatu mutta sitä olen itse ajatellut voisiko jollakin tavalla kotikutoisesti tehdä niin että kun uusille vasta investoineille viljelijöille tulee isot kiinteistöverot niin nämä arvonalennukset siellä ensimmäisinä vuosina olisivat huomattavasti korkeammat kuin mitä ne nyt ovat silloinhan se kiinteistöverokin pienenee itse harkitsisin tällaisen mekanismin käyttöönottoa sillä saattaisi olla käytännön vaikutus juuri niille viljelijöille jotka ovat vasta investoineet he yleensä ovat myös nuoria autettaisiin nuoria viljelijöitä ja tuettaisiin niitä jotka näkevät sitten hyvin pitkälle tämän maatalouden ja oman elinkeinotoiminnan tulevaisuuden

arvoisa rouva puhemies

veronpalautuksesta ja ylimääräisestä sellaisesta millä nimenomaan halutaan kohdentaa helpotusta viime vuonna aiheutuneille suurille tappioille jotka suomalaiseen maatalouteen tulivat viime vuosi ei ollut helppo kaikki me jotka maata viljelemme sen tiedämme ja toisille vahingot olivat suurempia kuin toisille joka tapauksessa samassa veneessä ollaan siinä että niillä keillä kuivattavaa viljaa oli kuivauskustannukset olivat viime syksynä hyvinkin suuret tällä lisätalousarvioon tehtävällä lisätalousarvioon tehtävällä kevyen polttoöljyn lisäpalautuksella joka on

seitsemän pilkku seitsemän senttiä litralta on merkitystä sikäli että se on yhteensä noin kahdenkymmenenviiden miljoonan euron panostus millä pystytään helpottamaan suomalaista maataloutta se kuinka tämä tulee eri tilojen välillä jakaantumaan on on tietysti asia joka ei kosketa nyt aivan kaikkia tiloja ne keillä on enemmän kuivaamista ne keillä on enemmän nimenomaan rahtikuivaamista hyötyvät sitten enemmän tästä palautuksesta on laskettu että keskimääräinen lisäpalautus olisi noin kuusisataayhdeksänkymmentä euroa tilaa kohti mutta tämä varmasti vaihtelee muutamista satasista nelinumeroiseen summaan tilaa kohti aivan kuten edustaja kiviranta täällä aiemmin kuvasi

joka tapauksessa näitä keinoja ei ihan hirveästi ole millä viime vuoden satovahinkoja olisi pystytty kompensoimaan hallituksen toimesta on katsottu ja laskettu että tämä on nopein keino millä pystytään tämä tämä lisäpalautus ja tämä niin sanottu tuki myöntämään on puhuttu aikataulusta täällä tämä olisi nyt tulossa syyskuussa maksuun mutta hyvä että valtiovarainministeri orpo jo tässä lupasi että että siellä ministeriössä katsotaan voisiko tämä maksuaikataulu olla jo aikaisemmin tänä vuonna sillä huutava pula tuolla tiloilla kassassa on rahasta rouva puhemies paljon on maatalouden eteen tällä kaudella kaudella tehty tukien maksatusaikataulu on saatu kuntoon on saatu kriisipakettia vaikeassa asemassa olevien tilanteeseen matkan varrella maatalouden byrokratiaa on pystytty purkamaan eläinsuojelulaki joka pian tulee on lausuntokierroksella siinä on pystytty katsomaan realistisesti eläinten hyvinvointia siten että että kohtuuttomia lisäkustannuksia ei tuottajille tulisi alkuperämerkintöihin on puututtu ja niitä halutaan parantaa ja uskon että tämäkin asia tulee etenemään ylipäätään suomalaisen ruuan arvostus on on korkealla meillä tässä maassa ja niin kuin täälläkin keskusteltiin yli puoluerajojen suomalaista ruokaa arvostetaan ja se on äärimmäisen tärkeä tekijä sääolosuhteille me emme voi mitään mutta se mihinkä meidän on pystyttävä on sen tuotteen hinnan parempi ja oikeudenmukaisempi muodostuminen se että se joka tekee eniten saa myös sen oman osuutensa siitä tuotteesta tällä hetkellä kaupan osuus on hyvin merkittävä myytävästä maataloustuotteesta elintarvikkeesta teollisuus kipuilee siinä välissä ja tuottaja on kaikkein heikoimmassa asemassa ja sen vuoksi tähän on pystyttävä pystyttävä puuttumaan se millä me jokainen pystymme vaikuttamaan suomalaisen tuottajan asemaan on ilman muuta se että me valitsemme sen joutsenlipulla tuotetun tuotteen kaupan hyllyltä ja huolehdimme siitä että kotimaisia elintarvikkeita on meillä julkisten julkisten ravintoloitten myynnissä kuin myös siitä että me vaadimme ravintoloilta asiakkaina sen että siellä on alkuperältään jäljitettävä ruoka ja suomalainen ruoka mitä meille tarjotaan kuluttaja on on tässä asiassa kuitenkin kuningas ja me pystymme siltä osin tähän vaikuttamaan myös mutta joka tapauksessa kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa energiaveron palautukseen on hyvä asia tässä taloudellisessa tilanteessa

arvoisa puhemies maatalouden ahdinko viime kesältä on on täällä nostettu jo moneen kertaan eri puheenvuoroissa esille tämä lisäpanostus on sikäli erittäin tärkeä monellekin tilalle on laskettu esityksen mukaan että tämä korotus olisi vajaa seitsemänsataa euroa se on laskentatavasta riippuen neljä hehtaaria siementä ja lannoitetta pellolle monelle tilalle tämä on varmasti hyvinkin tärkeä lisäraha aiemmin tuossa oli keskustelua tästä kohdentumisesta omalla tilallani peltoon jäi viljaa puimatta lähes sata hehtaaria noin neljäsataa tonnia puinnin suorittaa urakoitsija ja kuivauksen suorittaa urakoitsija elikkä minun osaltani neljäsataa tonnia jäi peltoon mutta sitä korvausta ei tilalleni tämän esityksen mukaan tule meitä minun kaltaisiani yrittäjiä on tässä maassa tämä esitys ja korotus eivät valitettavasti tällä kertaa kohdennu lainkaan mutta vaikka näitä hivenen pieniä puutteita tässä esityksessä onkin niin silti lämpimästi tervehdin tätä kahtakymmentäviittä miljoonaa suomalaiselle maataloudelle maataloudelle se maatalous sitä tänä päivänä varmasti tarvitsee ja erityisen suuri kiitos siitä ministeri lepälle

tämä esitys maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautuksen väliaikaisesta muuttamisesta on vajavaisuuksistaankin huolimatta erittäin tervetullut järjestelmällä sinällään on jo pidemmät juuret hyvä että se on olemassa vaikka se ei ole kohdentumiseltaan täydellinen kuten täällä on jo useaan kertaan todettu tällä muutoksella osaltaan helpotetaan viime satokauden erittäin hankalien olosuhteiden syventämää taloudellista ahdinkoa suurella osalla suomalaisista maatiloista muutos on hyvä ja tarpeellinen vaikka koettuun katovuoteen verrattuna summa ei ole suuren suuri kuten täällä on todettu tuen maksatuksen välineenä tämä järjestelmä ei siis ole täydellinen mutta se on kyllä paras niistä vaihtoehdoista joita meillä on tässä tiukasti säännellyssä eu maailmassa käytettävissä yhdynkin täällä esitettyyn vetoomukseen siitä että olisi erittäin tärkeää että palautus saataisiin maksettua normaalia energiaveron palautusrytmiä nopeammin eli syksyn maksatuksen sijaan jo kesällä tai jopa kevätkesällä tällä muutoksella on suunniteltu korvattavan viime vuoden energiaveron palautusta seitsemällä pilkku seitsemällä eurosentillä per kevytpolttoöljylitra energiaveroa ei siis palauteta kokonaisuudessaan mutta veroa palautetaan nyt tilapäisesti enemmän kuin aiemmin keskimääräisen palautuksen korotuksen on arvioitu olevan kuusisataayhdeksänkymmentä euroa kuten edustaja pylväs juuri äsken totesi sillä ei maataloustuotannon kannattavuusongelmaa ratkaista kuten edustaja savola hyvin nosti esille se kannattavuusongelman ratkaisu on löydettävä markkinoilta ja tuottajahintojen vahvistumisesta kuten ministeri leppä jo täällä totesi tämä on hyvä ja tärkeä lisä viljelijäperheiden tuloihin tässä hankalassa taloustilanteessa

arvoisa herra puhemies tämä energiaveron palautuksen väliaikainen korotus on kriisitoimenpide millä pyritään helpottamaan suomalaisten maatalousyrittäjien ja viljelijöiden tilannetta viime vuoden vaikeiden sääolosuhteiden ja suoranaisen alueellisen kadon vuoksi suomalainen maatalous on viime vuosina ollut todella isoissa vaikeuksissa monista eri syistä on tullut osittain toisistaan riippumattomiakin vastoinkäymisiä toisaalta on kansainväliseen politiikkaan ja kansainväliseen kauppapolitiikkaan liittyviä asioita embargo venäjälle liittyen tähän ukrainan tilanteeseen ja muutenkin euroopan maatalous ja ruokamarkkinat ovat olleet aika sekaisin ja siellä on ollut kannattavuuskriisiä vähän vahvemmissakin maatalousmaissa kuin suomessa ja se on ajanut kyllä todella ahtaalle monet suomalaiset tilat ja nämä viime vuoden sateet eivät ainakaan parantaneet tilannetta

suppeita keinovalikoimia mitä meillä on enää kansallisessa maatalouspolitiikassa kun ollaan euroopan unionin jäsen ja haluankin lämpimästi kiittää erityisesti kohtuullisen tuoretta ei enää aivan aivan suoraan tilalta tullutta mutta kohtuullisen tuoretta maatalousministeri jari leppää jolla kyllä on erittäin suuri luottamus alkuperämerkintä on kunnossa pertunmaalta viljelijöiden keskuudessa hän on tehnyt erittäin reipasta ja hyvää työtä arvoisa puhemies toivoisin että me löytäisimme myös tapoja miten erittäin velkaantuneiden tilojen tilannetta voitaisiin helpottaa nykyinen yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrityssaneerauksen lainsäädäntö ei ihan täysin sovi kaikille maatiloille ja siinä pitäisi miettiä ehkä jopa erityislainsäädäntöä olen ihan samaa mieltä kuin kollegat siitä että ainut tapa miten suomalainen maatalous saadaan kunnolla jaloilleen on se että markkinat pitää saada toimimaan ja julkisiin hankintoihin suomalaista ruokaa ja kaupan pitää maksaa elintarvikkeista oikea hinta tässä tämä kauppatapa asiamies jonka ministeri leppä vei läpi on ollut erittäin hyvä uudistus

arvoisa puhemies edustaja eestilä otti täällä puheeksi maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron ja ehdotti että tuotantorakennusten kiinteistöveroa pyrittäisiin helpottamaan niin että poistoa suurennettaisiin ajatus on muuten hyvä mutta ministeri orpon virkamiehet ovat ovat esittäneet aivan päinvastaista ja nämä ehdotukset on julkaistukin ainakin työ ja elinkeinoministeriön julkisilla sivuilla siellä sanotaan että poistot ovat ja varauksenomaisia maataloudessahan nyt jo tuotantorakennusten poisto on lähes yksi pilkku viisi kertainen liike ja ammattitoimintaan verrattuna kun se on kymmenen prosenttia poistamattomasta hankintamenosta ja liike ja ammattitoiminnassa seitsemän prosenttia esittäisin toista tietä mennä eteenpäin minusta tämä yritys hoitaa maatalouden tuotantorakennukset kiinteistöverottomiksi oli hiukan voisiko täällä salissa toivoisin että ministeri leppä toisen ansiokkaan maatalousmiehen ministeri orpon kanssa ottaisi uuden lähdön tässä maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveroasiassa jos sitä nyt edes komissiolta täytyy kysyä mutta siihenhän tässä on nyt menty ottaisitte sen uudelleen puheeksi minusta sen pitäisi olla hoidettavissa varsinkin kun ruotsissa ei alun alkaenkaan ole ollut maatalouden tuotantorakennuksilla kiinteistöveroa ei voi vedota minusta siihen että suomi ei eun jäseneksi liittyessään tätä vaatinut pitäisi

eestilä nousitte ylös vastauspuheenvuoro teillä mielellään kun nousee ylös sitten tulisi painaa sitä viides painiketta täällä joskus pompitaan ylös muissakin tarkoituksissa kuin vain puheenvuoron hakutarkoituksessa jos ystävällisesti saan tämän muistuttaa kaikille ei vain edustaja eestilälle

arvoisa puhemies kiitos kun nimi mainittiin niin ajattelin että saan sitten puheenvuoron koska kyse oli selvästi asiasta sanoisin näin että taitaa tänä päivänä olla muotia että ollaan omia ministereitä vastaan täällä eduskunnassa jos muistini ei petä niin kyllä minun mielestäni ministeri tiilikainen tätä mitä itse olen tukenut erittäin voimakkaasti yritti ja sai varmaan muualtakin kokoomuksesta tukea että poistettaisiin kiinteistövero siihen varattiin rahakin mutta ainakin ministeri tiilikaisen antaman tiedotteen mukaan eu ei sitä hyväksynyt joten kyllä minä tässä vaiheessa uskon ministeri tiilikaista mutta edelleen olen sitä mieltä että jos siihen olisi joku keino silloin löytynyt niin se olisi pitänyt toteuttaa toinen juttu tästä kiinteistöverosta sen verran että kun kuluminen maatalouden tuotantorakennuksissa on aika kovaa niin verotusarvohan muodostuu jostakin ja tietty vuositasohan pudottaa sitä verotusarvoa jos minä olen oikeassa ehdotin vain sitä että alkuvuosina se pudotus olisi reilumpi jolloin kiinteistöveron verotusarvo olisi pienempi ja kiinteistövero olisi pienempi jolloin osaltaan auttaisimme juuri investoineita

viime vuonna tämän vuoden talousarvioon varattiin tähän energiaveron kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa palautusta on nyt pitänyt hakea helmikuun loppuun mennessä joten tämän asian eduskuntakäsittelyn aikana määrä jolle palautusta on haettu myös varmistuu ja tulee meille kaikille tietoon olisinkin kysynyt paikalla äsken olleelta valtiovarainministeriltä jos nyt käy niin että kevyttä polttoöljyä polttoöljyä onkin kulunut ja palautusta haetaan suuremmalta litramäärältä kuin lakiehdotusta annettaessa on arvioitu niin pidetäänkö pidetäänkö palautettava määrä edelleen tuossa suunnitellussa seitsemässä pilkku seitsemässä sentissä per kevytpolttoöljylitra ja rahaa käytettäisiin siis yli tuon kahdenkymmenenviiden miljoonan euron eli onko kokonaissummaa mahdollista korottaa jotta seitsemän pilkku seitsemän senttiä voidaan korvata kaikille haetuille litroille ja kun valtiovarainministeri on nyt jo ehtinyt lähteä pois niin voisin kysyä tätä samaa asiaa maatalousministeriltä joka on edelleen paikalla kiitos siitä

arvoisa puhemies myös minä haluan yhtyä niiden edustajien joukkoon hallitukselle kiitoksen siitä että tällainen vastaantulo viljelijöitä kohtaan on nyt tehty tällä tilapäisellä energiapalautuksen korotuksella koska satovuosi oli todella poikkeuksellinen ja kyllähän ne asiat asiat edunvalvonnan osalta nyt hoituvat kun meillä on viljelijätaustainen ministeri ja ja valtiovarainministerinä on entinen maa ja metsätalousministeri niin asia on siltä osin hallinnassa mutta laajemmin tähän maatalouden kannattavuuteen joka on tietysti ollut pitkään huoli täällä eduskunnassa ja totta kai se on vielä suurempi huoli siellä tiloilla tiloilla missä arjessa eletään kyllä se kehitys on tietysti sillä tavalla ollut huolestuttava että vaikka maataloudessa tuotantotehokkuus on huomattavasti parantunut tilojen määrä on valtavasti pienentynyt tilat ovat suurentuneet tuotantomenetelmät ovat kehittyneet niin siitä huolimatta jos katsotaan niitä tilakohtaisia tuloksia ne eivät ole kehittyneet samassa suhteessa se panee kysymään sitä mitä kaikkea voitaisiin vielä tehdä sen eteen että että suomalaisen elintarviketuotannon kannattavuus paranisi tämä alkuperämerkintäasia jota on viety eteenpäin kiitos siitä vielä erikseen ministerille on yksi yksi tärkeä tärkeä asia ja tietysti sitten ne vientiponnistelut joita myöskin olette tehnyt ja joita on yhdessä yhdessä tehty ovat myös erittäin tärkeitä koska paitsi että meidän on saatava kotimaisuusastetta vielä vahvistettua on tietty realiteetti että joistakin tuotteista on mahdollista saada parempaa hintaa ulkomailta ja silloin on hyvä asia että me saamme näitä vientimarkkinoita entistä paremmin auki ja sitä kautta vahvistettua koko maataloustuotannon

arvoisa herra puhemies tämä keskustelu maataloudesta ja sen kannattavuudesta ja siihen tehdyistä toimenpiteistä on ollut hyvä ja niistä toimenpiteistä mitä vielä toivottavasti voimme tehdä asia mikä ehkä jäi edellisessä puheenvuorossa mainitsematta näistä hyvistä teoista mitä mitä muun muassa maatalouden sukupolvenvaihdosten eteen on tällä vaalikaudella saatu vielä tehtyä on varainsiirtoverovapaus yhtiömuotojen vaihdoksiin tästä on tullut paljon myönteistä palautetta näiltä suuremmilta tiloilta jotka nyt sitten tulevaisuuttaan ovat myöskin miettineet yksi keskeisimmistä tekijöistä siinä että kotimaista ruokaa voidaan jatkossakin tuottaa on se että se viljelijä jaksaa siinä työssään jaksaa tehdä sitä arvokasta työtään työtään ja tuottaa suomalaista ruokaa se tietysti vaatii sen että sen talouden pitää olla siellä tilalla kunnossa ja työstä saa sen korvauksen mikä kuuluu saada mutta jaksamiseen liittyvät myös monet monet muut asiat muun muassa se että myös apua saa sinne tilalle silloin kun sitä tarvitsee on erilaisia hankkeita mitä on on saatu vietyä eteenpäin mutta myös lomitus on saatu saatu pidettyä asianmukaisella tasolla ja ja siihen on kiinnitetty huomiota ja siihen pitää kiinnittää huomiota niin että meillä myöskin lomitusjärjestelmä tiloilla toimii mutta kysyisin ministeri lepältä nyt tässä onko vielä joitain keskeisiä toimia muun muassa alkuperämerkintöjen suhteen ja ylipäätään kaupan reilumman hinnanmuodostuksen suhteen että pystymme tämän vuoden aikana edistämään niitä niin että että viljelijän tilipussiin jäisi oikeudenmukainen osuus saisimme tätä tätä hinnanmuodostusta oikeudenmukaisemmaksi ja saisimme maatalouden kannattavuutta paremmalle tolalle

arvoisa puhemies tämä keskustelu näyttää jo rönsyävän ylipäätään maatalouden kannattavuuden suuriin kysymyksiin mutta jospa palautetaan se tähän nimenomaiseen lähetekeskustelun aiheeseen eli tähän poikkeamaan tästä tästä verotuesta jokainen älköön kukaan kukaan käsittäkö väärin on sitä mieltä että että maanviljelijöiden ahdinko varsinkin tämän vaikean satokadon takia on on sellainen johon pitää tukea antaa täytyy auttaa mutta ongelma verotuissa ylisummaan on se että niiden kohtaanto tarpeeseen on kyseenalainen ja sitten kun tehdään tällaisia poikkeuksia verotukiin niin silloin täytyy olla erityisen tarkka siitä ja niin varmasti valtiovarainvaliokunnassa ja verojaostossa ollaankin onko se oikea tapa hoitaa tämä sinänsä kaikkien yhdessä jakama huoli tässä tässä herää se kysymys kohteleeko tämä varmasti oikeudenmukaisesti juuri niitä jotka ovat kärsineet eniten satovahinkoja kun osa kuivureista on ollut hakkeella niin silloin täytyy tietysti kysyä sitä kohdellaanko niitä viljelijöitä nyt sitten epäoikeudenmukaisesti jotka eivät kevyttä polttoöljyä enää käytä jotka toisin sanoen ovat noudattaneet sitä kansallisen ilmastopolitiikan ja ympäristöpolitiikan toivetta että että käyttäisivät enemmän biopolttoaineita onko tämä oikea viesti että että he eivät sitten tästä hyödy ja onko kannustin toisin sanoen oikean suuntainen nämä ovat niitä kysymyksiä joita tässä oikeudenmukaisesti täytyy täytyy esittää kun itselläni on vielä yksi yksi lisäseikka jonka haluan tässä tuoda esille niin tulen esittämään sen tuolta puhujapöntöstä
joo aika on kulunut jos haluatte jatkaa niin puhujapöntöstä

jos ministeri leppä voi vastata näihin kysymyksiin

tämä varmasti paras tapa suunnata tuki niille ihmisille jotka ovat satovahingoista kaikkein eniten kärsineet ja onko varmaa että tämä ei muodosta vääränlaista kannustinta esimerkiksi sitä odotusta että että seuraavissa satovahinkotapauksissa on odotettavissa samanlainen erityinen verohuojennustuki koska silloinhan tämä johtaisi siihen että että yhä harvempi viljelijä siirtyisi kevyestä polttoöljystä esimerkiksi tai hakekuivureihin koska siihen ei olisi odotettavissa tällaista vastaavanlaista tukea minkä nyt sitten ikään kuin fossiilisilla polttoaineilla saa työ ja elinkeinoministeriön esittelyssä todettiin että siitä huolimatta että tämä on kansallisen ilmasto ja energiastrategian kannalta vähän kyseenalainen suuntaus voidaan ajatella että että kannustin ei ole kovin ihmeellinen jos kerran tähän ei ole voinut varautua kun kun satovahingon tullessa viljelijät eivät ole osanneet odottaa että tällainen tuki heitä kohtaisi mutta odotan että maanviljelyn edushenkilöt toteavat yksiselitteisesti että tämä todellakin olisi poikkeustapaus ja että ei jatkokeskusteluissa enää toisen kerran tultaisi odottamaan että että satovahingon sattuessa tällaisiin toimiin turvauduttaisiin on yleisen elämänkokemuksen nojalla melko odotettavaa että kun kerran on tehty tällainen ratkaisu ja kun sitten tapahtuu uusi satovahinko niin on täysin oikeutettua ja ymmärrettävää että palataan siihen niin vuonna kahdeksantoistahan tämä korvattiin tällaisella erityisellä lisäverohuojennuksella se on aivan inhimillistä mutta halusin saada eduskunnan pöytäkirjoihin sen sen todettua että tämä on ollut kuitenkin lainsäätäjän ja hallituksen tahto että tämä olisi kertapoikkeus sitten kun jatkossa tullaan vetoamaan siihen että tämä on jo kertaalleen tehty aikaisemmin ja nytkin meidän pitäisi tällainen etu saada voitaisiin palata ehkä tähän pöytäkirjan kohtaan ja ehkä ministeri voi vielä vahvistaa sen erityisen jykevällä äänenpainolla että ei odoteta

puhemies edustaja harakan ottamiin asianhaaroihin haluan todeta että kyse on kertaluontoisesta korvauksesta joka kohdistuu jo tapahtuneeseen toimintaan tämä mekanismi jolla tätä energiaveron palautusta jaetaan ei suinkaan ole määrältään eikä luonteeltaan sellainen että se olisi minkään sortin taloudellinen

kannustin tai mikään mukaan joka ohjaa tästä myöhäisempää toimintaa on aivan varmaa että joka ikisellä taholla eduskunnassa ymmärretään se että kyse on osaratkaisusta kriisipaketin kokonaisuudessa eli totta kai jokainen meistä toivoo ettei koskaan enää tultaisi siihen pisteeseen että kriisipaketteja maatalouteen tarvitaan erityisesti kun on kyse poikkeuksellisista sääolosuhteista ja ja niiden aiheuttamista taloudellisista tappioista

kiitän edustaja koskea näistä sanoista nyt se todellakin tuli merkittyä tänne että tarkoitus ja eduskunnan tahto on se että tämä on kertapoikkeus mutta kyllä me kaikki jotka tunnemme markkinataloutta myös miten kannustinmekanismi toimii se toimii juuri sillä tavalla että että lainsäätäjä luo sellaisia ennakkotapauksia jotka saavat ihmiset muuttamaan taloudellista käyttäytymistään tässä tapauksessa pelko on se että että siirtyminen biopolttoaineisiin mitä ymmärtääkseni kaikki me täällä erityisen lämpimästi kannatamme viivästyy siinä odotuksessa että että tällaista vastaavaa hyötyä ei jatkossa voisi voisi sitten enää saada on tosiaan tärkeätä että toteamme kaikki yhdessä tuumin ja toivon että kaikki eduskuntapuolueet tähän yhtyvät että tämä on tarkoitettu vain kertatoimenpiteeksi ja poikkeuksen poikkeukseksi

arvoisa puhemies itse en tunnista edustaja harakan puheenvuorosta mitään erityistä negatiivisuutta tai kaunaa vaan ihan ehkä perustellunkin huolen siitä millä tavalla näitä satovahinkoja ja katotilanteita jatkossa hoidetaan valitettavasti kaikki ennusteet viittaavat siihen suuntaan että ilmaston muuttuminen tulee lisäämään sään ääri ilmiöitä ja tämä voi todella tulla puheeksi sen vuoksi minusta olisikin paikallaan että tässä salissa

julkisrahoitteisesta satovahinkojärjestelmästä muutama vuosi sitten kuviteltiin että vakuutusyhtiöt yksityinen markkina hoitaisivat tämän ongelman no se ei ole sitä hoitanut ei ole tullut tarjolle sellaisia sopivia vakuutustuotteita sellaiset sopivat tuotteet olisivat liian kalliita ehdot ovat ehdot ovat todella huonot ne eivät ole käyttökelpoisia siksi pohtisinkin tällaista vähän pakollisen vakuutuksen tyyppistä osin julkisrahoitteista vakuutusjärjestelmää jatkossa satovahinkoja varten ilmeisesti tällaisia euroopassa onkin käytössä jo jossain

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja harakalle ymmärryksestä viljelijöiden erittäin hankalaa taloudellista tilannetta kohtaan pyysin puheenvuoron siksi että ajattelin lohduttaa edustaja harakkaa sillä että olen aika lailla varma että tämä pieni energiaveron osan väliaikainen palautus ei tule suuntaamaan millään lailla viljelijöiden tulevia investointeja kyse on niin pienestä osasta kuten edustaja pakkanen kuvasi noin kymmenestä prosentista kevyen polttoöljyn kustannuksessa että tämä energiaveron palautuksen väliaikainen korotus on suunnilleen samaa luokkaa kuin kevyen polttoöljyn normaalit hinnanvaihtelut eli kyllä ne ne investointiratkaisut käytetäänkö kevyttä polttoöljyä käytetäänkö maakaasua käytetäänkö haketta mikä se lämmön lähde on varmasti perustuvat laajempaan ja pidempiaikaiseen kattavampaan harkintaan kuin tämmöiseen yksittäiseen pieneen

arvoisa puhemies on erittäin hyvä asia että edustaja harakka on paneutunut myöskin tähän maatalouspolitiikkaan ja ja on sinänsä lähtökohtaisesti ihan oikealla asialla mutta kun olen saanut jonkun aikaa tätä maatalouspolitiikkaa seurata niin niin voin kyllä vakuuttaa että tuolla maa ja metsätalousvaliokunnan työssä vaikka en siellä ihan viime aikoina ole ollutkaan kyllä varsin kattavasti tiedetään se minkälaisia välineitä meillä on kotimaisin päätöksin käytettävissä ja millä me voimme auttaa niissä tilanteissa jotka viljelijöitä kohtaavat aivan varmasti ne tiedetään myöskin ministeriössä ja ja sen vuoksi olisin aika luottavainen kyllä sen suhteen että tässä on varmaan nyt sellaista keinoa käytetty joka tähän tilanteeseen on mahdollisimman

arvoisa puhemies kiitos edustaja satoselle on vain todettava että en väitäkään perehtyneeni maatalouspolitiikkaan mutta olen perehtynyt veropolitiikkaan talouspolitiikkaan jonkun verran ilmasto ja energiapolitiikkaan kysymys oli siis vain siitä ovatko tämä verojärjestelmään jo tehty poikkeus ja siihen tehtävä lisäpoikkeus niitä oikeita keinoja auttaa tässä kiistattomassa ahdingossa koska me kaikki jotka olemme verojen kanssa tekemisissä tunnistamme tämän ilmiön että kun pitäisi saada aikaan jokin jokin edistysaskel tai pitäisi edistää hyvää asiaa niin varsin nopeasti joku keksii että tästähän pitäisi saada joku verovähennys tai joku verokorvaus ja silloin verojärjestelmän logiikkaa ja kattavuutta ja tiivistä veropohjaa helposti nakerretaan en epäile ollenkaan etteivätkö edustaja viljasen tiedot ole oikeita mutta huomautan että tämä on kuitenkin kaksinkertainen vähennys siihen nyt saatavaan vähennykseen nähden kyllä se ihan huomattava on

arvoisa puhemies me kaikki olemme tavalla tai toisella verojen kanssa tekemisissä ja ja toivonkin että tämä poikkeus on poikkeus mutta erityisesti toivon poikkeusta niille sääolosuhteille ja tuotanto olosuhteille mitä viime vuonna viljelijät joutuivat kokemaan silloinhan me emme tämmöisten tilanteitten edessä olisi jos olisi normaali kasvukausi ja normaalit sääolosuhteet niin tämmöisiä erityispoikkeuksia esimerkiksi verotukseen ja polttoaineveroon ei tarvitsisi laittaa vahinkoja voi tulla tulevaisuudessakin ja itse ainakin toivon niin että jos viljelijäväestö kokee satovahinkoja jotka johtuvat luonnonolosuhteista elikkä heillä ei ole itse siihen mahdollisuutta vaikuttaa ne eduskunnassa myös tulevaisuudessa tavalla tai toisella hoidetaan tällä kertaa päädyttiin tähän verotukiratkaisuun niin kuin edustajat ovat kertoneet tämä oli varmaan olemassa vaihtoehdoista oikeudenmukaisin ratkaisu tulevaisuutta silmällä pitäen pitäisin kuitenkin kaikkein tärkeimpänä sitä että kuluttajat maksaisivat kotimaisesta ruuasta riittävän hyvää hintaa jotta viljelijöitten kannattavuutta saataisiin sitä kautta parantumaan ja erityisesti me jotka istumme myös kotikuntiemme ja kaupunkiemme valtuustoissa voisimme siihen vaikuttaa julkisten osoittamalla että kunnat käyttäisivät julkisissa hankinnoissa kotimaista ruokaa ja sitä kautta saataisiin tämmöinen tason nosto julkisissa hankinnoissa kuluttajat saisivat lähiruokaa ja ja käytettäisiin sitä samoiten viljelijöitten

puhemies tämä energiaverotuen korotus korotus satomenetyksiä korvaamaan oli oli hyvä ratkaisu löytää nopeasti keino keino poikkeukselliseen tilanteeseen ja ja niin kuin tässä edellä ovat muutkin puhujat tuoneet esille tällaisiin täytyy varautua ja ja toivon hyviä ideoita aikaansaavalta maatalousministeriltä jatkossakin oma toimiva

on huoltovarmuuskysymys tässä on tuotu esille maanviljelijöiden jaksamista ja ja myös tulotasoa ja sitä miten maataloudella tänä päivänä eletään mutta näinä viikkoina tärkeässä roolissa on myös se että me käyttäisimme entistä enempi suomalaista ruokaa niin kuin edustaja pakkanen tässä toi esille että kunnat koulut ja muu julkinen puoli tekisivät hankintoja lähiruuasta mutta ennen muuta myös suomalaisesta ruuasta te ministeri leppä olette ollut poikkeuksellisen aikaansaava näiden ruuan alkuperämerkintöjen kohdalla teidän aikananne niitä on laajennettu määrätietoisesti mutta yksi joka on nyt törmännyt jollain tavalla ongelmiin on nämä ravintolaruuan alkuperämerkinnät te laitoitte asiat jo siihen kuntoon että se piti saada tänä keväänä kuntoon että ravintoloissa ja ja työpaikkaruokaloissa olisi myös kerrottu lihan ja ja kalan alkuperä mutta ymmärtääkseni viime kuun alussa eu ilmoitti että homma ei etenekään ja se palautui takaisin teidän pöydällenne

kertauksen vuoksi kun äsken keskusteltiin salissa siitä miten tämä kohdentuu ja oliko tämä paras mahdollinen vaihtoehto vielä kerran että haettiin kaikki mahdolliset keinot ja käytiin lävitse millä tätä ahdinkoa kurjan satovuoden jälkeen oltaisi voitu helpottaa ja sieltä seuloutui sitten tämä sekä kohdentumisen mielessä että myös siinä mielessä että tämä pystytään kuitenkin kohtuuaikataulussa maksamaan ja olen tosi iloinen siitä että te vielä valtiovarainvaliokunnassa haette keinoja joilla tuota maksua voitaisiin aikaistaa kaikki mahdollinen tuki sille että sellainen keino löytyisi se on ehdottoman ehdottoman hyvä myöskin haluan vielä todeta sen että niin kuin ministeri sanoi tämä lisätuki ja vastaantulo viljelijöille ei kannusta fossiilisten polttoaineiden käyttöön tämä on suhteessa menneisyyteen käytettyihin polttoaineisiin ei tuleviin tämä on kertaluontoinen ja niin edelleen eli kyllä se suuntaus on niin maatiloilla kuin muutoinkin yleisesti siihen että me siirrymme kohti

taloudellisia puskureita kohtaamaan niitä hankalia satovuosia ja muita koettelemuksia joita tiloille väistämättä välillä tulee se on ihan selvä asia se kuuluu yrittämisen arkeen mutta nyt se tase on niin ohut tiloilla että siihen tarvitaan kohennusta siksi tämä vastaantulo on tehty mutta se kestävästi tulee vain sillä että markkinat toimivat nykyistä paremmin nykyistä oikeudenmukaisemmin niin että myös alkutuottaja viljelijä saa markkinoilta oikeudenmukaisen osuutensa jolla kannattava toiminta on mahdollista ja siksi valmistellaan

ravintoloiden osalta vaikka se nyt tuli takaisin tuolta komissiolta emme kuitenkaan ole tätä lakaisseet pois vaan me teemme uuden ehdotuksen komissiolle ja olen vakuuttunut siitä että me löydämme sellaisen keinon jolla tämä on mahdollista toteuttaa niin että kuluttajat saavat tietää mitä kalaa mitä lihaa he syövät siitähän tässä kysymys on ja seuraava askel tästä eteenpäin on se että sama ulotetaan myös jalosteisiin se on ihan päivänselvä asia että tätä jatketaan sitten seuraavalle portaalle myöskin muitakin tapoja toimia maatalouden nykyisen tilanteen edistämiseksi on tietenkin jo mainitut vakuutusmaksuverot muun muassa ja niin edelleen ja myös koko ajan meidän pitää katsoa että me emme tee sellaisia säädöksiä täällä jotka nostaisivat kustannuksia hankaloittaisivat ja lisäisivät byrokratiaa vaan että me jatkamme hallituksen aloittamalla byrokratianpurun tiellä

herra puhemies tässä siis ehdotetaan perustettavaksi uutta ruokavirastoa keskushallinnon rakenteen virastorakenteen kehittäminen kuuluu sipilän hallituksen rakennepoliittisiin uudistuksiin samalla me haluamme myöskin uudistaa toimintatapoja valtionhallinnossa ja siihen pohjautuu tämä ehdotus

mavin tehtävät sekä virastojen tietohallintopalvelujen tuottamiseen liittyvät tehtävät maanmittauslaitoksesta virastoon siirrettäisiin lisäksi turvallisuus ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät viraston nimeksi esitetään tuota ruokavirastoa ja se aloittaisi toimintansa ensi vuoden elikkä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta maa ja metsätalousministeriö käynnisti virastojen yhdistämishankkeen helmikuussa kaksituhattaseitsemäntoista hankkeen tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää hallinnon rakenteita tehostaa toimialan kokonaisohjausta sekä tukea tietohallinnon kehittämistä tavoitteena on myös että elintarvikeketjun toimijoiden näkökulma siis elintarvikeketjun toimijoiden näkökulma tulisi nykyistä vahvemmin huomioiduksi viranomaistoiminnassa esityksen mukaan ruokaviraston tehtävänä on edistää valvoa ja tutkia elintarvikkeiden sekä maa ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuutta ja laatua eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvien terveyttä lisäksi virasto vastaa euroopan unionin maataloustukien ja maaseuturahaston varojen käytöstä suomen maksajavirastona ja hallinnoi eu ja kansallisia tukia yhä tärkeämpi tehtävä virastolla tulee olemaan myös viennin edistäminen ja siihen liittyvät viranomaistehtävät eduskunnalle tänään annettavassa esityksessä lakkautettavien virastojen sekä maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksen ruokavirastoon siirrettävien osien henkilöstö siirtyisi uuteen virastoon ensi vuoden alusta yhteensä muutos koskee noin tuhatta vähän vaille tuhatta henkeä esityksessä säädetään että maa ja metsätalousministeriö voisi perustaa ennen lain voimaantuloa uuden viraston pääjohtajan sekä hallintojohtajan virat näillä varmistetaan juoheva siirto nykyisistä toimivista virastoista yhdistämisen yhteydessä viraston päätoimipaikka on seinäjoki ja henkilöstö jatkaa nykyisillä toimipaikoillaan ympäri suomen noin kahdellakymmenellä paikkakunnalla on virastolla toimintaa ja tulee olemaan edelleenkin

vielä kerran lakien voimaantulon on tarkoitus olla kaikilta osin ensi vuoden alussa kiitos

arvoisa puhemies muotoiltu ruoka alan laaja alaisen osaamisen kehittäminen joka pitkällä aikavälillä parantaa palvelukykyä ja alkutuotannon kehittämisen toimintaedellytyksiä parasta ruokavirastouudistuksessa on sen sijaintipaikka ja lakeuksilla toivotamme sen tervetulleeksi lakiluonnoksen lausunnoissakin korostuvat erilaisten hallinnollisten järjestelmien yhdistämiseen liittyvät haasteet sähköisten palvelujen kehittämisen tarve sekä elintarvikevientiin liittyvien tehtävien tärkeys ja niiden rahoitus ruokavirastouudistus on monella taholla odotettu uudistus se on nimittäin mainio mittari osoittamaan mitä hallitus ja hallinto ovat ottaneet onkeensa kahden vuoden takaisesta traktorimarssista ainakaan viljelijöiden keskuudessa ei ole unohtunut miten viraston tietojärjestelmät koituivat monen viljelijän kohtaloksi taloudellisen ahdingon kurjistajana ruokavirastouudistuksessa ollaan yhdistämässä ainakin kahta toisistaan poikkeavaa organisaatiokulttuuria kuten lausunnoissakin todetaan virastojen tehtäviin liittyviä merkittäviä synergiaetuja on vaikea hahmottaa eviran ja mavin yhteyteen on tarkoitus liittää maanmittauslaitoksesta entisen tiken tietohallintopalvelut uuteen virastoon vaikka yhdistämiseen liittyy aivan oikea ja hyvää tarkoittava tavoite ei yhdistäminen sellaisenaan tee uudesta virastorakenteesta asiakaslähtöisempää tai vähemmän byrokraattista pääorganisaation eviran ja mavin toisistaan oleellisesti poikkeavat tavat esimerkiksi omien tietojärjestelmäpalveluidensa hallinnassa ja ja tuotannossa asettavat tietohallinnolle ja sen kehittämiselle ennennäkemättömät haasteet valtiovarainministeriö onkin todennut että esitystä täsmennetään virastojen viranomaisten yhdistämisestä saatavista synergiaeduista niiden perusteista resurssisäästöistä ja niiden toteutumisen ajoittumisesta todellakin traktorimarssiin kiteytyi viljelijöiden tyytymättömyys mavin tietojärjestelmien toimimattomuuteen ja siitä aiheutuviin haittoihin mavin toiminta laastaroitiin ja sittemmin mavi on tehnyt jopa hyvää tulosta ja hyvä niin ruokavirastouudistuksessa on vaarana tartuttaa tuo mavin tauti myös muualle yhtenäistämällä hallinnonalan ict arkkitehtuuri ottamalla käyttöön yhteinen tietohallintojärjestelmä siihen liittyvine palveluineen miten siis varmistetaan että vanha toimintamalli ei siirry uuteen organisaatioon hallinnollisen taakan ja kustannusten kasvu on todennäköisempää kun yhdistyvät tahot ottavat käyttöönsä yhtenäisen tietojärjestelmän uudistus ei näillä näkymin myöskään luo kannusteita trimmata tai tehostaa viraston omaa tietohallintopalvelujärjestelmää se ei virastossa myöskään jousta toimintaympäristössä tapahtuvien väistämättömien muutosten myötä ohjelmistopalveluiden ja niihin liittyvien ratkaisujen kilpailutus markkinoilla on nimittäin ainut keino suitsia kustannuksia ja saada käyttöönsä tarkoituksenmukaisesti toimivia työkaluja sitä paitsi ydintehtäviin eli maksatustoimintaan liittyvä automatiikka on kiistatta lähitulevaisuudessa tekoälyn hommaa tarvitaanko tällöinkin tekoälynä tai ostopalveluina hankituille ratkaisuille niitä hallinnoiviin palveluihin toistasataa henkilöä huomionarvoista on että laki ei kuitenkaan velvoita tietohallinnon palveluja ostaville muille virastoille asiakkuusvelvoitetta vaan tuottavista palveluista sovittaisiin asiakkaiden kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa entä jos ostajia ei ole entä jos potentiaaliset asiakkaat löytävät markkinoilta soveltuvammat ratkaisut kustannustehokkaampaan ja

tulee kirjata lain tasolle ja pysyvinä tehtävinä ja siten ne on myös huomioitava budjettirahoituksessa eduskunta on selkeästi ja ministeriä velvoittavasti ilmaissut kantansa muun muassa ruokapoliittisessa selonteossa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa maatalouden kriisirahasto on toiminut vientitoimintojen rahoituslähteenä viimeisen kolmen vuoden aikana viimeistään nyt on selvää että vientitoimintoja ei voi rahoittaa enää määräaikaisesti vaan on pyrittävä kestävämpään ja pitkäjänteisempään ratkaisuun elintarvikekaupan kansainvälistymisen myötä kohdemaat tulevat asettamaan yhä enenevissä määrin uusia vaatimuksia siis kaupan esteitä ruuan liikkuvuudelle tulevaan kysyntään ei kyetä vastaamaan ilman nykyistä ja hyväksi todettua panostusta

esimerkiksi yksittäisen tuotekategorian pääsy uusille markkinoille voi kestää vuosia kriisirahasto hoitaisi asian lyhyeksi ajaksi ei pitkäjänteisesti vientityössä rakennetaan myös suhteita kohdemaitten viranomaisiin ja näiden suhteitten avulla on mahdollista saada

arvoisa puhemies ja hyvä ministeri myöskin johtoon ja aikatauluun liittyy monia kysymyksiä joita nostan vielä myöhemmin esille olen itsekin hieman harmissani ettei tässä vaiheessa asian käsittelyä ole perusteita tämän positiivisempaan puheenvuoroon toivon kuitenkin että uudistuksen lopputulos on aikanaan sellainen että tehdystä työstä voi antaa

itse en olisi yhtä kriittinen kuin suuresti arvostamani edustaja koski joka äsken käytti varsin kriittisen puheenvuoron nostaen kyllä hyviä näkökohtia esille uskon kuitenkin että tämä uudistus jossa yhdistetään maaseutuvirasto evira ja heidän tietohallintotoimijansa on sellainen joka kuitenkin reipastaa ja keventää meidän maataloushallintoamme ja yksi luukku tulee vähemmän lisäksi en ihan hirveästi vähättelisi näissä yksiköissä toimivien osaajien työpanosta pidän itse erittäin tärkeänä sitä että tämä ratkaisu vahvistaa seinäjoen asemaa

puhemies edustaja kosken puheenvuoro ehkä todellakin oli melkein paremmin tänne opposition suuhun sopiva kuitenkin itsekin ajattelen näin että tämä tavoite siitä että keskushallinnon virastorakennetta halutaan kehittää on sinällänsä kyllä arvostettava mutta toisaalta ymmärrän kyllä edustaja koski toi esille niitä huolia jotka oikeastaan voisi sanoa viljelijäväestöllä tai tänä päivänä melkeinpä kenellä tahansa suomalaisella ovat kun kuulee sanan maaseutuvirasto niin ensimmäisenä tulee mieleen valtavat tietohallintosotkut ja ja ne maksatusten viivästykset joihinka monet viljelijät sitten todellakin polttivat päreensä ja ja traktorimarssi oli varsin aiheellinen olisinkin nyt halunnut kysyä ministeriltä millä tavalla on varauduttu siihen että näin massiivisia ja suuria tietojärjestelmiä lähdetään nyt ajamaan ikään kuin yhteen virastoon jotta mitään vastaavan tyyppistä ei tule ja erityisesti kun tässä mainitsitte että siellä on todellakin nämä eu tukien maksatukset edelleenkin niin ne ovat asioita joissa viivästyksiä ei pystytä sallimaan ja ja toisaalta eviralla on paljon sellaista rajapintaa muun muassa erilaisten yhdistysten ja vastaavien ruokajakoyhdistysten kanssa ohjeistamista että myöskin tämä asiakaskunta sitten

savola eestilä ja koski havaitsinko oikein edustaja pakkanen myöskin

haluttu tällä hallituksella tällä vaalikaudella viedä viedä eteenpäin ja se että nyt ruokavirasto perustetaan ja siinä yhdistetään näitä keskeisiä virastoja antaa myös mahdollisuuden tähän byrokratian keventämiseen kannustan kyllä myöskin siinä että tätä asiaa tullaan seuraamaan ja että kiinnitetään huomiota siihen että tämä virasto alkaa hyvin

ensi vuoden alusta aloittava ruokavirasto tulee kyllä aivan oikeaan paikkaan se tulee ruokamaakuntaan seinäjoelle etelä pohjanmaalle missä elintarvikeklusteri on on vahva siellä on osaamista koulutuksen suhteen siellä on jalostusta elintarviketeollisuuden suhteen siellä on suuri osa alkutuottajista niin ikään siitä haluan kiittää ministeri leppää tämä oli rohkea ja hyvä ratkaisu että se se tuli etelä pohjanmaalle

arvoisa puhemies edustaja kosken puheenvuoro oli sillä tavalla hyvä että hän toi esille tiettyjä asioita mitä tämmöisessä virastouudistuksessa pitäisi oikeasti ottaa esille itse tunnustan kyllä että en ole hallintouskovainen olen enemmän toimintauskovainen nyt kun näitä tämmöisiä isoja virastoja perustetaan niin se on hyvä että se tulee seinäjoelle mutta kyllä se oikeasti taitaa niin olla että kun erilaisia toimintoja ja virastoja yhdistetään niin siinä saattaa mennä monta vuotta ennen kuin ihmiset oppivat sen uuden toimintakulttuurin kun sinne tulee vielä tietohallinto sisälle niin täytyy oikeasti katsoa että viraston johto sitten huolehtii siitä että sitä käytetään asianmukaisesti totta kai kun uusi virasto perustetaan pitää olla uudet toimintatavat ja esimerkiksi tietohallinto minun käsittääkseni menee entistä enemmän siihen että tilataan se suoraan markkinoilta eli se kuinka paljon siinä tarvitaan omia erikoisihmisiä ja ikään kuin tämmöistä kolmatta pyörää jää sitten johdon arvioitavaksi että se ei ole meidän tehtävä arvioida

arvoisa puhemies toden totta puheenvuoroni oli kriittinen mutta niin on myös huoleni täysin aito ja perusteltu siihen että kun näin massiivista virastouudistusta tehdään niin se on tehtävä harkiten ja huolella tässä vaiheessa haluaisin vielä nostaa ristiriitaisuuden koskien viraston toiminnan aloittamista maa ja metsätalousministeriö itse vastusti valtion lupa ja valvontaviraston luovan perustamista vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista vedoten riskeihin koskien maakuntauudistuksen ja siihen liittyvän virastouudistuksen eriaikaisuutta nyt ruokaviraston osalta riskit liittyvät ensisijaisesti maksajaviraston akkreditointimenettelyyn viljelijätukien maksuun liittyvien riskien ja haittojen parempaan hallintaan

kuin tämä luovan perustaminen ei siis käy esityksestä ilmi miten nämä mahdolliset riskit ja haitat ja lisäkustannukset on analysoitu sillä tämä akkreditointimenettely joudutaan joka tapauksessa tekemään maakuntamallin yhteydessä uudestaan haluaisinkin nyt että ministeri ottaa myös tähän asiaan kantaa millä tavalla tämä säästää tätä hallinnon tärkeää uudistusta

arvoisa herra puhemies hiukan kriittisin korvin kuuntelen tätä kriittistä keskustelua tuolta alueelta jolle ruokavirasto on sijoittumassa ja jolla aloittaa toimintansa en kiistä ollenkaan sen sijoituspaikka on aivan oikea ja varmaan maakunnasta löytyy osaamista mutta sitä maaseudun ja elintarviketeollisuuden osaamista löytyy kyllä vahvasti myös omasta kotimaakunnastani kymenlaaksosta toivoisinkin että ministeri miettisi koska tuntee kymenlaaksonkin kovin hyvin onko mitään muuta alueellistamista mitä voisi kymenlaaksoon tuoda meillä on siellä yksityistä meijeritoimintaa on erittäin hyvin elintarviketeollisuutta kymenlaakso tunnetaan myös vahvana maaseutualueena kyllä siellä tätä osaamista ainakin maakunnasta löytyisi ja sijainti on noin alta tunnin matkan päästä helsingistä niin että uskoisin että myös pääkaupunkiseutu pääsisi nauttimaan siitä
vielä viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja kurvinen
herra puhemies kyllä minä nyt rupean vähän ihmettelemään jo noita edustaja kosken puheita haluaisin nyt kuulla sen oletteko te edustaja koski sitä mieltä että on huono asia että meillä vähennetään viljelijää talonpoikaa valvovia viranomaisia pitäisikö niitä virastoja olla edelleenkin enemmän erillään ja onko se huono asia että tämä uusi virasto sijoittuu sen pääpaikka tulee seinäjoelle meidän yhteiseen vaalipiiriimme ihmettelen nyt kyllä kyllä kovasti näitä näitä tilastoja onko perustavoite näitten tilastojen läpi lukemisella se että ei saisi tulla ruokavirastoa seinäjoelle ihmettelen
myönnän vielä edustaja koskelle periaatteessa tässä keskustelussa on pyydettyjä puheenvuoroja aika paljon tässä ja tämä ei ole pelkästään kosken ja kurvisen välistä keskustelua nyt vielä koskelle ja sen jälkeen palataan puhujalistaan
kiitos puhemies edustaja kurviselle tiedoksi että minä olen isänmaan tyttäriä ei se että joku virasto sijoittuu kotivaalipiiriin tarkoita sitä ettei voisi ajatella koko isänmaan viljelijöitten ja hallinnonkin etua ja parasta kun otin tämän valvontatehtäviä

suorittavien viranomaisten määrän vähentämisen niin haluaisin lisäksi ministeriltä kysyä miten tämän uuden perustettavan viraston johdon tehtävät nyt tarkemmin aiotaan määritellä sillä pääjohtajalle on muotoiltu otto oikeus tarkoittaako tämä nyt sitä että tulevalla pääjohtajalla on mahdollisuus ottaa mikä tahansa asia myös valvontoihin liittyvä omaan käsittelyynsä

arvoisa

on hyvin järkevä hallinnollinen uudistus esityksen perusteella hallinto tulee sujuvoitumaan samalla alalla toimivat evira ja maaseutuvirasto ja eräät muut osat pannaan yhteen mutta pyysin puheenvuoron

erilainen kuin mistä äsken keskusteltiin ja ei varmaan tule kovin suurena yllätyksenä sen vuoksi että ruualla ja elintarvikkeilla on erittäin tärkeä merkitys meidän ihmisten terveyden kannalta asiantuntijat ovat yleensä sitä mieltä että ruoka kokonaisuutena on meidän fyysisen terveytemme kannalta tärkein asia ja se koostuu elintarvikkeista evirahan on elintarviketurvallisuusvirasto se on tehnyt erittäin hyvää työtä elintarviketurvallisuusasioissa ja myöskin elintarvikelainsäädännön asioissa mutta ja terveys on muutakin kuin pelkkää elintarviketurvallisuutta elintarviketurvallisuus on tärkeää ja siihen liittyy valtava julkinen huomio mehän kaikki haluamme syödä turvallista ruokaa mutta väestön terveyden kannalta se ei kyllä kuitenkaan ole se tärkein asia paljon isompi asia on ruokavalion koostumus on kysymys esimerkiksi suolasta sokerista kuidusta rasvan laadusta ja tämä jää hallintokuvioissa helposti vähemmälle no tässähän toki sosiaali ja terveysministeriö on mukana ja maa ja metsätalousministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön yhteistyö on sinänsä hyvä mutta ravinto koostuu elintarvikkeista jotka siis eviran ja uuden viraston toimialaa meillä on tässä yhteistyössä myöskin valtion ravitsemusneuvottelukunta joka on historiallisesti tehnyt paljon hyvää työtä takavuosina oli kysymys muun muassa erilaisten puutostautien torjunnasta mutta nykyään yhä enemmän ravinnon vain neuvottelukunta nyt siis olemme perustamassa tätä ruokavirastoa maataloushallinnon yhteyteen kuten evira on ja tähän on paljon perusteluja kysymys on terveyden kannalta siitä että voidaan edistää terveysnäkökohtia maataloustuotannossa ja ruokaketjussa olen kuullut että paljon puhutaan siitä että pellolta pöytään kaikki pelaa hyvin from farm to fork englanniksi ja se on erittäin tärkeä asia mutta on muistettava myöskin mitalin toinen puoli jota terveyspuoli korostaa ja se on se on from fork to farm elikkä se että kyllä pitää myöskin muistaa se minkälaisia toiveita tutkittu tieto terveysnäkökohdat

tuotannolle elikkä myöskin niinpäin että maatalouspolitiikka ei suoraan saa jyrätä terveysnäkökohtia joista tietysti on myöskin historiallisia kokemuksia suomihan on ymmärtääkseni kansainvälisesti aika ainutlaatuinen tai aika poikkeuksellinen maa siinä suhteessa että elintarviketerveyshallinto on maataloushallinnon alainen ja se antaa suuren vastuun niin kuin sanoin mitä tulee suomalaiseen ruokaan ja maatalouteen niin varmaan kaikki yhdymme siihen toiveeseen että suomalaisten ruoka olisi entistä enemmän kotimaista ja että sen tuotantoon edellytykset mistä äskeisessä asialistan kohdassa puhuttiin ja myöskin se minkä joku mainitsi aiemmassa keskustelussa että julkisissa hankinnoissa voitaisiin mahdollisimman paljon käyttää terveellisiä ja turvallisia kotimaisia elintarvikkeita ja tähän on siis kansantalouden ja ja työllisyyden lisäksi hyvin paljon perusteita myöskin terveydessä ja elintarvikkeiden suomalainen ruokahan on keskimääräisesti ottaen selvästi puhtaampaa mutta on muistettava myöskin se ja rehellisesti sanottava että on väärin sanottu että kaikki kotimaiset elintarvikkeet olisivat automaattisesti terveellisiä kyllä me tarvitsemme hallinnolta ohjausta terveellisempään suuntaan ja terveelliseen ruokavalioon arvoisa puhemies pyysin tämän puheenvuoron esittääkseni toiveen että uudessa ruokavirastossa otettaisiin riittävästi ja itsenäisesti huomioon ruuan ja terveyden väliset yhteydet ja siihen liittyvät asiat ja laajemminkin kuin elintarvikkeiden turvallisuuden osalta ja toivon että valtion ravitsemusneuvottelukunnan jonka toimisto on siis evirassa tällä hetkellä asemaa ja toimintaedellytyksiä tuetaan ja että asiassa hyvä yhteistyö maa ja metsätalousministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön välillä jatkuisi ja vielä vahvistuisi

puhemies minusta on erinomainen asia että että maaseutuvirasto ja elintarviketurvallisuusvirasto yhdistetään tuo uusi nimi ruokavirasto kuulostaa tällaisesta aika hyvältä ja luontevalta tärkeää on on se mikä on tässä hallituksen esityksessäkin todettu että henkilöstön siirtämistä pakolla uudelle paikkakunnalle tultaisiin välttämään niin pitkälle kuin mahdollista silloin kun maaseutuvirasto perustettiin oli vähän huonoja kokemuksia

seinäjokihan on tietysti tavattoman viehättävä paikka minunkin mielestäni mutta esimerkiksi poikani pitää seine joen ympäristöä paljon viehättävämpänä kaikki eivät ehkä halua siirtyä seinäjoelle on hyvä toteuttaa joustavia järjestelmiä tässä tämä virastojen yhdistäminen tarjoaa tietysti aikaa myöten nykyistä parempia valtiontalouden säästömahdollisuuksia voidaan vähentää virkamiehiä siitä päästä joka ei ole aivan kaikkein tarpeellisin ja ehkä sama johto pystyy tekemään enemmän eli hoitamaan koko virastoa tämä on tietysti erittäin merkittävä mahdollisuus ja nimenomaan sillä tavalla että eläkkeelle siirtymisiä käytetään hyväksi sitten vielä yksi asia on tietysti erittäin tärkeää että toimintojen joustava hoitaminen turvataan tässä muutostilanteessakin ja huomaan että siihenkin on hallituksen esityksessä kiinnitetty erityistä

arvoisa puhemies arvoisa ministeri tämä hallituksen esitys koskee ruokavirastoa ja tämä on hallinnollinen laki eli perustetaan uusi virasto minä yritän pitäytyä puheenvuorossani siinä tai siihen rinnasteisissa asioissa tänä päivänä me paljon puhumme eduskunnassa ja sen ulkopuolella sotesta ja jokainen on ilmeisesti asiantuntija sotessa hallintomalli on se kaikkein keskeisin mistä jutellaan ja niin se on tässäkin hallintomalli niin kuin äsken sanoin itse en ole hallintouskovainen olen koska se perustuu omaan elämänkokemukseeni jota itse työelämässä olen saanut ja joidenkin yhtiöiden hallituksissa kuten sotessa niin myös tässäkin kaikkein tärkeintä tulee olemaan prosessien hallinta ja ja johtaminen ne ovat ne kaikkein tärkeimmät kysymykset ei se että perustetaan uusi virasto ja pannaan yhteen eri näköisiä virastoja joissa on oma kulttuuri toimia aina kun perustetaan uusi työyhteisö johon pannaan eri osia eri paikoista nämä kulttuurit väistämättä törmäävät ja ei se ole hetken asia että ne asettuvat kohdalleen siinä saattaa mennä useita vuosia yritän pitää tämän puheenvuoron rakentavana koska kokoomus kannattaa tätä ruokavirastoa ja on sen takana ja seinäjoki on erinomainen sijaintipaikka ei siinä mitään joskin itä suomessa on hyvin paljon tilaa niin että jos ministeri keksii vielä jonkun viraston tässä loppumatkalla niin otamme mielellämme sen itä suomeen vastaan sovimme juuri näin edustaja essayahin kanssa sen verran tähän johtamiseen että minun mielestäni kaikkein tärkein tehtävä tulee olemaan pääjohtajan ja oliko tämä nyt hallintojohtajan valinta ne ovat ne keskeiset asiat jotka määrittelevät sen miten tämän viraston toiminta tulee käytännössä sujumaan miten siellä toteutuvat kuinka nopeasti ne saadaan läpi virtaamaan ei tämä sen kummempaa ole mutta siinä se onkin että mistä me löydämme varmasti semmoisen johtajan joka kykenee sen muutoksen ja kulttuurin muutoksen viemään läpi sen takia tässä pääjohtajan ja hallintojohtajan valinnassa pitäisi kiinnittää erityisesti kyvykkyyteen huomiota ei muuhun mutta jos mennään hieman näihin asioihin mitä tämä uusi ruokavirasto pitää sisällään niin kyllä minäkin olen sitä mieltä minkä edustaja koski täällä hyvin nosti esille että kyllä tämä tietohallinnon nyt tavallaan mukaan tuominen tähän virastoon tekee tästä uudesta ruokavirastosta koska tämä henkilöstömäärä mikä sinne siirtyy on käsittääkseni sen verran suuri osittain jo eräännäköisen tietohallintoviraston sen takia täytyy uuden johtajan arvioida monen vuoden tähtäimellä tietenkin millä tavalla tämä tietohallinto tulevassa yhteiskunnassa hoidetaan ja minkä näköisiä reittejä myöten sitten tämä tilaus tulee tapahtumaan ja miten mennään markkinoille ja mikä on tekoälyn rooli emme me voi vanhalla kulttuurilla viedä näitä virastoja eteenpäin kyllä keskushallinnonkin pitää pitää tehokkuudesta ja tuottavuudesta huolta siinä mielessä edustaja kosken esiin nostamat näkökulmat on ainakin tässä valmistelussa otettava vakavasti ja vahdittava koko ajan millä tavalla tämä virasto sitten käytännön asioita

edustaja koski nosti esille on eviran vientitoimintojen jatko ainakin itse olen tullut siihen käsitykseen ja ministeri voi vielä sitten korjata jos olen saanut väärän käsityksen että tällä hallituskaudella olemme satsanneet juuri vientitoimintoihin tästä on hyvin monta kertaa ollut myös valiokunnassa puhetta että on tärkeätä että suomalaisia elintarvikkeita viedään maailman markkinapaikoille sinne maailman markkinapaikoille nyt täällä evirassa on hyvä nyrkki joka näitä vientitoimintoja tukee ja on mennyt neuvottelemaan näitten eri näköisten ja eri maitten edustajien kanssa olen siinä käsityksessä että joillakin on semmoinen kuva että tulevaisuudessa ei enää tarvita näitä toimintoja siinä määrin kuin nyt koska ikään kuin jo saavutetaan jalansijaa oma käsitykseni on se että sitä jalansijaa ei saavuteta ikinä se pitää joka kuukausi ja joka vuosi ansaita uudelleen se vaatii ihmissuhdekontakteja se vaatii sinne markkinapaikoille menemistä ja sen takia näkisin että jos se vain suinkin on mahdollista niin minun mielestäni eviran vientitoimintojen henkilöresurssien jotka ehkä ovat jotakin vähän alle miljoona tai mitä ne nyt mahtavat olla yhdeksänsataatuhatta rahoituksen pitäisi olla pysyvää ja se pitäisi saada suomen eduskunnan budjettiin ja sillä tavalla turvata jotta nämä henkilöt jotka ovat kyvykkäitä eivät sitten lähde muihin hommiin eikä heitä osteta sieltä pois arvoisa puhemies tässä oli muutama asia minkä halusin nostaa koska kysymyksessä on hallinnon uudistus ja uusi virasto niin kyllä tässä salissa pitää kiinnittää huomiota nimenomaan niihin tiettyihin kipukohtiin jotka ovat elintarvikkeiden viennin kannalta tärkeitä ja elintarviketurvallisuuden kannalta tärkeitä ja nimenomaan on varmistettava että tulee hyvät johtajat jotka saavat tämän kulttuurien väistämättömän törmäyksen mahdollisimman pian hoidettua ja ja sillä tavalla viraston henkilökunta puhaltaa yhteen hiileen ja siihen toimintaan menee kaikki energia eikä siihen mikä paikka ihmisellä on
arvoisa puhemies ruokaviraston perustaminen merkityksellinen asia se että yhdistetään useampia virastoja elintarviketurvallisuusvirasto maaseutuvirasto osa maanmittauslaitoksen tietotekniikan palveluista sekä turvallisuus ja kemikaaliviraston palveluista osa kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvien tehtävien osalta ja niin edelleen yhteen virastoon tässä on erittäin hyvät mahdollisuudet saada tätä paljon parjattua byrokratiaa kuriin tietysti mitä täällä on käytetty varmasti on huolessa aiheensa ja niihin pitää kiinnittää huomiota uskon ainakin että se ei meidän osaavasta ministeristämme jää kiinni etteikö sinne ohjausta sitten pystytä antamaan ja kun näitä henkilöitä valitaan niin sinne katsotaan sellaisia ihmisiä jotka haluavat nimenomaan saada kitkettyä byrokratiaa pois ja keskittyä siihen ydintoimintaan mikä ruokavirastolla tulee olemaan tässä kaikessa pitää muistaa pitää huolta nimenomaan asiakaspalvelutehtävästä kuka se asiakas on mikä on se keskeinen asiakas täällä taustalla se on tietysti viljelijä ja se että viljelijän työhön ei tuoda ylimääräistä kuormaa byrokratian kautta sitä on aivan riittämiin kaikessa kaikessa siinä paperityössä minkä viljelijät joutuvat tekemään tietohallintoon tässä varmasti tulee kompastuskiviä mutta ne ovat ovat voitettavissa kun ne hyvin suunnitellaan tässä on hyvin aikaa ensi vuoden alkuun kun näitä virastoja yhdistetään haluan vielä todeta että olen hyvin tyytyväinen tästä sijoituspaikasta mikä tulee me etelä pohjanmaalla kiitämme tästä asiasta elintarvikeklusteri on hyvin vahvaa etelä pohjanmaalla seinäjoen ympäristössä koko maakunnassa siellä on koulutukseen panostettu siellä on elintarvikejalostukseen panostettu siellä on hyvin paljon viljelijöitä siellä on osaamista tämän asian ympärillä ja ja uskon että ruokavirasto tulee saamaan parhaat mahdolliset osaajat myös jatkossa ja siihen myös maakunta kantaa oman panoksensa
arvoisa herra puhemies tämä ruokaviraston perustaminen on erittäin merkittävä asia byrokratianpurkamisen kannalta ja viljelijöille parempien toimivampien palveluiden kannalta erityisesti tietenkin haluan onnitella pohjalaisia kollegoitani siitä että tämän viraston päätoimipaikka tulee minunkin mielestäni lappilaisena kansanedustajana kyllä ihan oikeaan paikkaan jos mietitään sitä miten vahva ruuantuotannon maakunta toki niitä on monia suomessa mutta varmasti on tärkeää että maakunnat profiloituvat aivan erityisesti ja etelä pohjanmaalla on tähän hyviä elementtejä oikeastaan tämä on myös se puheenvuoroni sisältö mitä ajattelin hakea oli erittäin tärkeää vaikkapa kun metsähallitus laki oli käsittelyssä joka oli aika kontroverssikin meidän pohjoisten ihmisten kannalta että kuitenkin sen metsätalous oyn kotipaikka sijoitettiin rovaniemelle sinne missä ovat ne suurimmat metsähallituksen luonnonvarat kyllä sillä on erittäin tärkeä symbolinen merkitys koko suomelle ja niille alueille joiden varaan tämä maa on rakennettu että ne voivat profiloitua omilla tyyleillään toivottavasti tämä alueellistaminen hallituksen toimesta jatkuu ja kyllähän nyt näillä maakunnilla on kova paikka näyttää mihin ne pystyvät erikoistumaan jos mietitään vaikkapa tuomioistuinvirastoa rovaniemi tarjoaa sillekin erinomaiset sijoittautumispaikat ja kyllä meidän kannattaa kansainvälisessä ja globaalissa maailmassa katsoa mitä tapahtuu muissa maissa ja onhan se aika poikkeuksellista miten naapurimaat huomattavasti vahvemmin ovat lähteneet liikkeelle siitä että että aluekehityksen täytyy olla tasaista ja ovat jopa alueellistamassa merkittäviä toimintoja ruotsissa norjassa tanskassa ja jopa eteläisessä naapurissamme virossa nimenomaan näiden alueiden omien maakuntien ja voimavarojen varaan se täytyykin rakentaa ja kyllä tuosta ruuan viennistä olen samaa mieltä mitä täällä on aikaisemmin tullut puheenvuoroissa suomella on siinä vielä paljon tekemistä

arvoisa puhemies hallituksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on normien ja sääntelyn keventäminen tämä eviran mavin ja joidenkin maanmittauslaitoksen osien yhdistäminen yhdeksi ruokavirastoksi tavoittelee myös tätä

esimerkillinen alueellistamiskohde sillä ruoka jos jokin tuotetaan maakunnissa

puhemies puhemies kymmenes kolmatta kaksituhattakuusitoista traktorit vyöryivät helsinkiin massiivisen mutta rauhallisen mielenilmauksen kylteistä kävi selväksi että viljelijät eivät lähteneet liikkeelle huvikseen traktorimarssille lähdettiin syvenevän ahdingon vuoksi yksi marssin keskeisimpiä viestejä oli että viljelijöiden oikeusturvaa pitää vahvistaa syyttävä sormi osoitti silloin maataloushallintoon etenkin

virastoon joka oli ilmoittanut lykkäyksistä maataloustukien maksatuksiin hallinnollisista ja teknisistä syistä jo tuolloin oli täysin selvää että oikeusvaltiossa ei voida toimia niin että viljelijät joutuvat sitoutumaan tukiehtoihin ja toteuttamaan ne pilkulleen ja ajallaan mutta hallintoa tämä sama menettely ei sitoisi ymmärrän että hallinnossa on haasteita etenkin eu rahoituskausien taitekohdissa tai tietojärjestelmien muutostilanteissa mutta tuolloin näytti myös melko lailla selvältä se ettei osittain päällekkäinen hallinto ollut kaikilta osin tehtäviensä tasalla maa ja metsäta lousministeri tiilikainen tarttui tuolloin asiaan ja nyt asia on ministeri lepän toimesta edennyt tähän pisteeseen jossa maataloushallintoa tehostetaan yhdistämällä ja elintarviketurvallisuusvirasto lisättynä muutamilla maanmittauslaitoksen toiminnoilla tämän hallinnon tiivistämisen tavoitteena on tehokkaampi ja nopeampi toiminta joka osaltaan myös vahvistaa viljelijöiden oikeusturvaa tämä muutos on tervetullut tervetullut muutos jota on ehditty jo odottaa ja joka nyt pitää saada mahdollisimman nopeasti täytäntöön pantua tämän lain hyväksymisen jälkeen arvoisa puhemies hieman keventäen voin todeta että jos uuden viraston akkreditointi on niin vaikea prosessi etelä pohjanmaalle kuin edustaja koski täällä kertoi siis etenkin sen rytmittäminen yhteen maakuntahallintouudistuksen kanssa jonka valmistelut etelä pohjanmaalla ovat jo pitkällä niin voin antaa ministeri lepälle ilmaisen vinkin että meillä uudellamaalla tätä rytmittämisongelmaa ei ole kiitos tästä kuuluu pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien muutamille keskeisille poliitikoille jotka ovat viimeiseen asti jarruttaneet maakunta ja sote uudistuksen valmistelua uudellamaalla vaikka etelä pohjanmaa on hyvä paikka viraston sijoituspaikaksi niin jos tämä osoittautuu liian vaikeaksi niin vaihtoehtoisia paikkoja varmaan löytyy kuten täällä jo esimerkiksi edustajat pakkanen ja eestilä ovat todenneet mutta kiitos vielä entiselle maa ja metsätalousministeri tiilikaiselle joka sysäsi muutoksen liikkeelle ja nyt ministeri lepälle joka sen tähän asti

arvoisa herra puhemies hallituksen esitys ruokaviraston perustamisesta on hyvä ja perusteltu tämä ihan selkeästi sipilän hallituksen linjauksen mukainen byrokratian purkamiseksi ja byrokratian purkua pitää tietenkin aina tervehtiä suurella ilolla nyt kaksi virastoa elintarviketurvallisuusvirasto ja maaseutuvirasto laitetaan yhteen jolloin syntyy tämä ruokavirasto ja tälle virastolle tulee sitten vielä tehtäviä jotka liittyvät tähän tietokonepuoleen elikkä tietohallinnon palvelujen tuottamiseen tälle perustettavalle uudelle virastolle ja sitten jonkun verran noita turvallisuus ja kemikaalivirastosta tulevia kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyviä tehtäviä kaikki nämä olkoot yhdessä virastossa nyt se on erittäin hyvä asia pidän kuitenkin erittäin tärkeänä sitä että nyt kun uusi virasto perustetaan niin pyritään tällä integraatiolla ihan oikeasti madaltamaan hallinnon kynnyksiä niin etteivät toistu ne näytelmät joita oli tässä taannoin kuten edustaja eerikki viljanen puheenvuorossaan totesi näitä päiviä jolloin maanviljelijät tulivat traktorimarssilla tänne osoittamaan mieltään mieltään ihan perustellusti siitä kun maataloustukien maksatukset viipyivät viipyivät ja viipyivät ja perusteena olivat tietokonevaikeudet vai mitä oikeasti ne perusteet olivatkaan en jaksa kaikkia muistaa kuitenkin tällaisena aikana kun suomessa eletään nyt digitalisaation jonkunasteisessa luvatussa maassa niin pitäisi nyt tällaisten perusasioiden edes olla kunnossa että kun maksatuksia tulee niin ne todella hoidetaan nopeasti en usko että tietoteknisiin vaikeuksiin tai ohjelmavaikeuksiin mikään maksatus jää kyllä tällaiset asiat pitää hallita ja jos ei ei joku

osaa niin pitää hankkia sellainen osaaja joka laittaa sen maksatusohjelman kuntoon maatilojen ahdinko tänä päivänä on jo niin raju että minkäännäköisiin maksuviivästyksiin ei ole varaa monelle tilalle ajoissa maksetut rahat ovat pelastus sille että tila yleensä pystyy jatkamaan toimintaansa ja mitä tulee sitten vielä tähän byrokratiaan purkuun se on erittäin tärkeä asia ja seinäjoki on tälle virastolle varmasti se ainoa ja oikea paikka se on maataloutemme keskipisteessä suurinta tuotantoaluetta aivan varmasti kaikilla mittareilla mitattuna on meillä suomessa totta kai monia monia alueita joilla tehokasta maataloutta harjoitetaan se on totta sanotaan nyt vaikka että savosta löytyy kiuruveden kunnasta valtavan isoja maitotiloja se maito suomi on siellä ja monta muuta keskittymää löytyy tästä maasta mutta seinäjoki periaatteessa on aivan varmasti paras vaihtoehto siellähän on jo perinteitäkin tätä olemassa olevaa virastoa vahvistetaan minkä takia se integraatiohyöty minun mielestäni on tässä erittäin tärkeä ja huomionarvoinen seikka lopuksi arvoisa puhemies mitä tulee näihin keskusteluihin hajasijoittamisen autuudesta tai heikkoudesta niin totean vain sen että minä olen hieman ihmetyksellä ihmetyksellä seurannut tässä vuosien saatossa sitä keskustelua että ei voida helsingin ulkopuolelle mitään yleensä viedä kaikki pitäisi tuoda tänne otetaan nyt esimerkiksi vaikka metsähallitus muutamia pikkutiloja lukuun ottamatta metsähallituksella ei ole täällä mitään metsiä metsähallituksen eli valtion metsät alkavat suurin piirtein kun karkeasti kuvataan kotikuntani ilomantsin korkeudelta itärajan pinnasta leviten kohti pohjoista niin että ne ovat tuolla lieksan korkeudella jo iso osa koko kunnan pinta alasta ilomantsin pinta alasta valtio omistaa yhden kolmasosan lieksassa suurin piirtein samaa luokkaa ja kun pohjoiseen mennään niin lähes kaikki maat ovat sitten valtion maita siitä huolimatta keskusvirasto on helsingissä sekään ei voi olla tänäpänä peruste että asioita ei osata tai että tietotekniikka ei toimi esimerkiksi kotikunnassani löytyy sadan megabittisekunnin valokuituyhteydet kotona istuessani tietokoneen ääressä minulla on käytettävissäni ihan yhtä nopea jopa nopeampi valokuituyhteys kuin täällä eduskunnassa eli sekään ei ole enää mikään ongelma toivottavasti tässä hajasijoittamisessa ja alueellistamisessa niin kuin nykyisin sanotaan päästäisiin jonain päivänä aidosti eteenpäin koska minä en jaksa uskoa sitä että keskittämällä koskaan saavutetaan suurta hyötyä sitä paitsi kun niitä kriisejä kuitenkin maailmassa silloin tällöin tulee niin jos kaikki tärkeät toimipisteet pannaan samaan paikkaan siinä otetaan valtava riski kaikki muistamme ne ajat jolloin oli isoja kriisejä sellaiset keskittävät ratkaisut osoittautuivat silloin todella huonoiksi kun

alueella arvoisa puhemies hallintouudistus on todellakin kyseessä tässä esityksessä ja ruokaviraston sijoittuminen seinäjoelle on tietenkin hyvä asia kriittinen keskustelu varmaan johtuu siitä että salissa on puolilta suomea paljon poliitikkoja jotka haluaisivat ruokaviraston tai yleensäkin omalle alueelleen siinä on monta perusteltua syytä on toki se että onko maakunta tai alue mistä tulee tyypillinen tässä tapauksessa ruuantuotantoalue mutta siinä on myös tämä näkökulma että aika paljon henkilöstöä yleensä siirtynee virastojen muutoksien mukana alueelle töihin itse ainakin toivoisin koska olemme muuttotappiomaakunta että myös kymenlaakso kaakkois suomi saisi jotain tällaista alueellistamista sillä alueen elinkeinon ja elinvoiman kannalta myönteinen vaikutus tämä eviran ja maaseutuviraston yhdistyminen ja sinne muutamia toimintoja maanmittauslaitokselta ja kemikaaliasioita on tärkeä hallinnon uudistus maaseutuväestölle ja maatalouden parissa toimiville ihmisille siksi lämpimästi sitä kannatan ja toki seinäjoki on hyvä paikka sille virastolle voisikin sanoa että ruokaa maakunnista tarkoittaisi myös että virastoja maakuntiin koska alueella missä ruokaa tuotetaan on myös vahvaa muuta elinvoimaa on teollisuutta voisi näitä virastojakin tässä alueellistamisen hengessä siirtää sinne maakuntiin toivonkin että ministeri leppä vielä jos löytää tässä vaalikauden loppuvaiheessa saisi tuonne maakuntiin vielä jotakin toimintoja ja toki kymenlaakso siinä osoitteena on hyvä paikka

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat ruokavirasto suomeen tekisi mieli ruokaihmisenä sanoa että vau vihdoinkin tämä esitys on kaiken kaikkiaan hyvin järjellinen ja kannatettava koska tämän esityksen tavoitteenahan on yhtenäistää ja selkeyttää hallinnon rakenteita tehostaa toimialan kokonaisohjausta sekä edistää toimintakulttuurin ja tietohallinnon kehittämistä ja elintarvikeketjun toimijoiden näkökulman vahvempaa huomioon ottamista viranomaistoiminnassa kaikki äärettömän hyviä hyviä ja kannatettavia asioita on ajateltu että virastojen yhdistäminen edistäisi sähköisten palvelujen kehittämistä ja yhden luukun palveluperiaatteen toteutumista uuden ruokaviraston perustamisen arvioidaan johtavan ylimmän johdon ja hallintotehtävien määrän vähenemiseen lisäksi virastouudistukseen liittyvät toiminnalliset muutokset oletettavasti poistavat päällekkäisyyksiä ja tehostavat tehtävien hoitamista nämäkin ovat kaikki sellaisia asioita joista uskallan ajatella että tässä salissa niitä ei varmasti kukaan edustaja millään tavalla vastusta mutta sitten mitä tulee tämän esityksen haasteisiin esityksen lausuntokierroksella eräät lausunnonantajat ovat olleet huolissaan siitä että maaseutupolitiikka ja taloudelliset näkökohdat voivat saada virastossa ylikorostuneen aseman suhteessa elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvoinnin tavoitteisiin lisäksi toinen haaste on se että lausuntokierroksella ihmeteltiin viraston perustamisen ajankohtaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa vaikka sillä on merkittäviä yhtymäkohtia perustettavien maakuntien kanssa muun muassa nämä huolenaiheet on tarkkaan selvitettävä valiokuntatyöskentelyssä mutta muuten kaiken kaikkiaan tämä esitys on varsin kannatettava lajissaan

arvoisa puhemies kiitoksia ministerille että on jaksanut täällä olla pitkän illan ja kuunnella näitä puheenvuoroja debattipuheenvuorossani nostin esille sen keskeisen kysymyksen mikä täällä aika monien muittenkin kollegojen huolenaiheena on noussut esille elikkä miten nyt tällaisessa isossa virastoremontissa ja yhdentymisessä voidaan huolehtia siitä että nämä maaseutuviraston tunnetut tietojärjestelmäongelmat eivät seuraa tuonne tuonne uuteen virastoon ja erityisesti kun täällä vielä todetaan että nimenomaan tietojärjestelmien kehittäminen paremmin kokonaisuutena on nyt tavoitteena niin tässä on varmasti valtavasti haastetta täällä on monessa puheenvuorossa lobattu erilaisia virastoja omiin maakuntiin täytyy sanoa että että olen äärimmäisen tyytyväinen että nimenomaan maaseutuviraston voisiko sanoa ikään kuin seurannaisena on päätetty pitää maakunnassa tämä tämä tuleva ruokavirasto ja ja ylipäätänsä jos katsotaan niin meillä suomessa välillä käydään semmoista hyvin kummallista värittynyttä keskustelua siitä että tämä alueellistaminen olisi jotenkin kamalaa ja tämmöistä jonkinlaista siltarumpusävyä aina näissä puheissa käytetään niin ihan vasta nyt oli pohjoismainen vertailu jossa todettiin että muissa pohjoismaissa tehdään paljon enemmän tätä alueellistamista

virasto ja ja toivon että tämä henki mikä evirassa on nyt leviäisi tähän uuteen virastoon ja tällä tavalla voitaisiin pitää huolta siitä että asiakasrajapinta saa nämä tietonsa
keskustelu asiasta on päättymäisillään kunnes ministeri leppä haluaa käyttää kaksi minuuttia paikan päältä tai puhujakorokkeelta totta kai

kiitoksia herra puhemies kiitoksia hyvästä keskustelusta ja hyvistä evästyksistä ja hyvistä huomioista ja myöskin niistä kriittisistä äänenpainoista mitkä ovat myöskin olleet koko ajan tämän ruokavirastoa koskevan lain valmistelun yhteydessä esillä on erittäin tärkeää että eduskunta nyt valiokunnissa käy tämän lävitse huolella jos sieltä löytyy jotakin sellaista mitä mitä täytyy korjata koska on se iso tavoite siitä että meillä hallinto helpottuu yhtenäistyy modernisoituu uudistuu ja että se on entistä enemmän asiakaslähtöistä ja jos se ei jostain syystä toteutuisikaan niin sellaisiin muutoksiin ilman muuta haluan jo nyt ilmoittautua olen totta kai niihin aina valmis se on ihan päivänselvä asia tämän pitää onnistua se on se on myöskin yhtä päivänselvää ja yksi keskeinen viesti joka itselläni oli tämän valmistelun yhteydessä oli se että maksatusviivästyksiä ei ei enää saa tulla on ihan totta että niitä on ollut ja ne on nyt saatu paremmalle tolalle varsinkin maaseutuviraston osalta ja siksi on tärkeää että on otettu opiksi mitä aikaisemmin on tapahtunut eräs tärkeä asia on viennin edistäminen jonka asian te monet otitte esille se on ilman muuta yksi päätehtäviä yksi niistä lukuisista päätehtävistä joita tällä tulevalla virastolla on ja on aivan selvää että sillä pitää olla pitkä sihti ja pitää olla pitkäjänteinen sekä hallinnon että rahoituksen osalta ja meillä vain on maailmalla me emme pääse sinne markkinoihin käsiksi ilman virastoja ilman meidän hallinnollista avustusta ja hallinnollisia hallinnollisia säädöksiä ja määräyksiä jotka sitten joudutaan identifioimaan noille asiakkaille maailmalla se on todella tärkeää että se tulee huomioiduksi ruokaturvasta ei tingitä on ihan päivänselvää että tasapainon ruokaviraston eri tehtävien välillä niin kuin täällä esille tuli pitää olla hyvä ja sen pitää olla koko ajan hoidossa se on se on päivänselvää viraston substanssi ei muutu nykyisestä elikkä näiden kolmen eri tahon jotka tähän yhdistyvät tehtävät säilyvät nykyisenlaisina samanlaisena eli siihen ei tule muutosta mutta sen sijaan sen modernisoinnissa meillä on vielä paljon paljon tehtävää ja kun täällä ollaan oltu huolissaan tietohallintojärjestelmistä siitä on syytäkin olla huolissaan siinä otetaan ja on otettu koko ajan mukaan myös yksityisiä toimijoita ja olen nyt jo havainnut sen että että tietohallintoklusteri on selvästi maaseutuhallinnon eri alueilla kasvattanut myös yksityistä palvelutarjontaa ja sehän on vain positiivinen asia sieltä tulee myöskin paljon sellaista uutta mitä julkiseen julkiseen hallintoon tarvitaan tämä ala on erittäin tietointensiivinen ala ja sille pitää antaa iso painoarvo puhemies ihan lopuksi tämä virasto tulee toimimaan jatkossakin kahdellakymmenellä eri paikkakunnalla se on merkittävästi toimiva ympäri suomen se kuuluu tähän lajiin että se toimii ympäri suomen se on järkevää myöskin mutta se koordinaatio joka tulee uuden viraston myötä on äärimmäisen tärkeää ja siksi tässä laissa ehdotetaan että nämä kaikki edellä mainitut asiat toteutuisivat että me saamme valita sekä viraston pääjohtajan että hallintojohtajan ennen kuin tämä laki astuu voimaan

tässä tarkastuskertomuksessa on käyty läpi puoluerahoituksen puoluerahoituksen tarkastuksia ja valvontaa vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista oikeastaan on kaksi sellaista asiaa joita ajattelin tässä omassa puheenvuorossani nostaa esille ensinnäkin siellä on otettu esille nämä ehdokasmaksut ja niin sanotut kansanedustajamaksut joita monet piirijärjestöt ja puolueitten kautta

kansanedustajat maksavat täällä on nostettu epäkohtana esille se että kaikki piirijärjestöt eivät ole näitä asianmukaisesti kirjanneet täytyy sanoa että ehkä osittain syy saattaa löytyä myöskin täältä eduskunnan sisällä olevista käytännöistä elikkä ymmärrän hyvin sen että eduskunta ei lähde kun näitä maksuja pidättää näitä tilittämään kymmenille erilaisille piirijärjestöille vaan ne tapahtuvat niin sanotusti könttänä

pykälän mukaiset lausumat no tässä kyllä voi sanoa että valtiontalouden tarkastusvirastoon melkein voisi lähettää kirjauksia olin itse silloin puoluesihteerinä kun nämä lausumat tulivat pakollisiksi ja minkäänlaista pohjaa ei ollut muistan sen hetken kun tilintarkastajan kanssa yhdessä pähkäiltiin minkähänmoinen lausuman muoto pitäisi kirjoittaa siihen koska minkäännäköistä ohjeistusta minkäänlaista sanamuotoa ei valmiina tullut siitä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies nyt palautekeskustelussa oleva hallituksen esitys merkitsee verotusmenettelylain verotuksen maakohtaista raporttia koskevien sanamuotojen yhdenmukaistamista hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla koskevan direktiivin pakollista automaattista tietojenvaihtoa koskevien säännösten sanamuotojen kanssa kyse on tilanteista joissa ulkomaisen emoyhteisön kotipaikka on eun ulkopuolisessa maassa se ei ole velvollinen laatimaan maakohtaista raporttia tai joka ei ole mukana kansainvälisessä tietojenvaihdossa tällöin verohallinto ei saa maakohtaista raporttia emoyhteisön sijaintimaasta verohallinto voi näissä tapauksissa velvoittaa suomalaiseen konserniin kuuluvan yhtiön antamaan maakohtaisen raportin toissijaisen selvitysvelvollisuuden perusteella suomalaisella yhtiöllä ei kuitenkaan välttämättä ole kaikkia raportteja varten vaadittavia koko konsernia koskevia tietoja tällöin yhtiö voi nykylain mukaan täyttää velvollisuutensa antamalla ne tiedot jotka on käytettävissään lakia muutettaisiin siten että suomalaisyrityksellä olisi velvollisuus pyytää tietoja ulkomaiselta emoyritykseltä ja jos emoyritys kieltäytyy suomalainen yritys täyttää tiedonantovelvollisuutensa antamalla ne tiedot jotka sillä on eun ulkopuolella oleva emoyhtiö voi myös itse osoittaa konsernissa olevan eu alueella sijaitsevan yhtiön joka antaa maakohtaista raporttia koskevat tiedot lakia muutettaisiin nyt siten että tietojen antajaksi ei saisi osoittaa yhtiötä joka ei tosiasiassa voi saada käyttöönsä kaikkia maakohtaiseen raporttiin tarvittavia tietoja arvoisa puhemies valiokunnan mietintö oli yksimielinen

arvoisa puhemies vaikka tämä lakimuutos on sinällänsä hyvin tekninen eli kyseessä on sanamuotojen yhtenäistäminen niin kuten tuossa edustaja kiviranta hyvin toi esille taustalla on sinällänsä äärimmäisen tärkeä asia eli se että tälläkin lakimuutoksella sen taustalla olevalla asialla pyritään siihen että veronkiertoa estetään ja tätä maakohtaista raportointia tehostetaan tämä tietenkin on sellainen asia jossa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä silloin meppiaikanani eussa lähdettiin puhumaan siitä että meidän pitäisi saada automaattinen tietojenvaihto aikaiseksi veroviranomaisten kesken niin sitä pidettiin todella kaukaisena tavoitteena mutta jos jotain hyvääkin oli siinä talouskriisissä mikä euta kohtasi niin se ainakin että jokaiselle jäsenmaalle tuli hätä pitää huolta omista verovaroistaan ja ja todellakin katsoa niitten perään yhä tarkemmin se taloudellinen tilanne mikä silloin eu jäsenmaissa oli kyllä omalta osaltaan oli edesauttamassa sitä että

ja itävalta joka oli yllättäen toinen näistä maista jotka viimeiseen asti harasivat vastaan mutta sitten lopulta tuo saatiin eteenpäin vietyä siinä mielessä on äärimmäisen hyvä että tänä päivänä meillä on edes vähän enemmän niitä välineitä joilla pystymme tätä veronkiertoa estämään ja ja tosiaankin sitten jokainen jäsenvaltio saa ne verotuotot joita tarvitsee oman hyvinvointivaltionsa ylläpitämiseen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä arvoisa

arvoisa puhemies esittelen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön tätä ehdotusta koskien kyseessä on ehdotus jonka pohjalta säädetään työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista lailla pantaisiin täytäntöön jäsenvaltioiden välisen välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista annettu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lisäksi täydennettäisiin yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanoa lakia ei sovellettaisi lakisääteisiin eläkkeisiin ja on tarkoitus tulla voimaan ensimmäisenä päivänä toukokuuta kaksituhattakahdeksantoista arvoisa puhemies valiokunnan mukaan käsittelyssä olevilla lisäeläkkeillä on suomessa vähäinen merkitys useimmissa jäsenmaissa direktiivin tarkoittamat eläkkeet kuitenkin tarjoavat merkittävän osan eläketurvasta ja monissa maissa ainoan ansioihin sidoksissa sidoksissa olevan osan valiokunta toteaa että direktiivi soveltuu lähtökohtaisesti varsin huonosti suomen eläkejärjestelmään jossa lisäeläkkeiden käyttötarkoitus on ollut toisenlainen sillä lisäeläkkeitä on suomessa käytetty pääsääntöisesti työntekijöiden sitouttamiseen ja palkitsemiseen valiokunta pitää tätä lakiehdotusta kannatettavana on hyvä että direktiivi implementoidaan ilman kansallista lisäsääntelyä valiokunta pitää myös tärkeänä että esityksessä hyödynnetään direktiivin mahdollistamia rajauksia ja sallitaan hallinnollista työtä helpottavia käytäntöjä valiokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies tämänkin lakiesityksen taustalla on on direktiivi ja ja voin sanoa että että näppini on tässäkin ollut ollut jollakin tavalla mukana koska olin varjoesittelijänä silloin kun tätä euroopan parlamentissa käsiteltiin oman epp ryhmäni varjoesittelijänä oikeastaan syy minkä minkä tähden siihen pestiin ehdottomasti halusin päästä oli juuri valvoa että tällä ei ole mitään tekemistä suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän kanssa kun meillähän tämä lisäeläkejärjestelmä on niin sanottuja kolmannen pilarin eläkkeitä elikkä nämä ovat meillä lähinnä tämmöisiä työntekijöitten sitouttamiseen ja palkitsemiseen liittyviä asioita

nämä on itse asiassa siellä ihan meidän eu liittymissopimuksissamme aikanaan silloin katsottu että tämä meidän järjestelmämme on sellainen mikä mikä meille on tänne vuosien varrella kehitetty ja me emme halua että se missään määrin joutuisi sitten yhteisen eu sääntelyn piiriin täytyy täytyy kyllä se sanoa että kun silloin käytiin aika paljon keskustelua näistä eurooppalaisista eläkejärjestelmistä niin kyllä niistä todella monet ovat äärimmäisen hataralla pohjalla voisi sanoa että pohjoismaissa saksassa itävallassa ja hollannissa on eläkejärjestelmät joitten kestävyys on on taattu mutta sitten meillä on valtava määrä tämmöisiä pay as you go järjestelmiä joissa ei tehdä rahastointia edes osittain sitten puhumattakaan itä muistaakseni unkarissa jopa oli niinä vuosina tilanne jossa valtion budjetin katteeksi yhtäkkiä otettiinkin sitten kansalaisten eläkerahastoja täytyy sanoa että siinä mielessä tämä meidän suomalainen eläkejärjestelmämme vaikka aina kun tuolla torilla käy voisi kuvitella että se on äärimmäisen huono on euroopan parhaimpia ja siinä mielessä sitä kyllä kannattaa suojella ja varjella niin kuin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esittelen sosiaali ja terveysvaliokunnan puolesta tämän mietinnön ensinnäkin esityksessä ehdotetaan että terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei enää tekisi turvakotipalveluiden tuottamista koskevia sopimuksia palveluntuottajien kanssa vaan palveluntuottajien valinnan päätökset näin valtion korvaus turvakotipalvelun tuottajalle maksettaisiin jatkossa valtionavustuslain mukaan erityisistä korvauksen erityisistä korvauksen jakoperusteista luovuttaisiin valiokunta toteaa että palveluntuottajien kanssa tehtävistä sopimuksista luopuminen ja siirtyminen kokonaan valtionavustuslakiin perustuvaan järjestelmään yksinkertaistaa tätä nykytilaa valiokunta toteaa että turvakotitoiminnan järjestämisvastuun siirtäminen kunnilta valtiolle on tuonut rahoitukseen vakautta ja mahdollistanut turvakotiverkoston laajentamisen ja toiminnan suunnitelmallisen kehittämisen on myös hyvä todeta että palveluun pääsy on helpottunut kun enää ei tarvita maksusitoumusta ja palvelun saannin alueellinen yhdenvertaisuus on näin parantunut valiokunta pitää erittäin myönteisenä että turvakotipaikkoja on pystytty merkittävästi lisäämään sen jälkeen kun istanbulin sopimus tuli suomessa voimaan elokuussa kaksituhattaviisitoista on kuitenkin syytä todeta että silti euroopan neuvoston työryhmän suosituksen mukaiseen määrään eli viiteensataan on suomessa vielä matkaa todellisen tarpeen kattamisen lisäksi tärkeää on että palveluja tarvitsevalle palvelu olisi kohtuullisesti saavutettavissa kaikissa maan osissa kunnan vastuulla olevien ennaltaehkäisevien avopalveluiden samoin kuin turvakotijakson jälkeisten tukipalveluiden pitäisi toimia yhteistyössä turvakotien kanssa niin että väkivallan kierrettä ei synny tai että se pystytään katkaisemaan

on erittäin arvostettavaa järjestöjen osaamista on jatkossakin syytä käyttää maakunnille siirtyvien palveluiden tuottamisessa nykyisen asetuksen mukaan turvakodin vastuuhenkilöllä on oltava sosiaalityöntekijän pätevyys ja tuki ja ohjaustyötä tekevillä sosiaali ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto valiokunta muistuttaa että nykyiset henkilöstön pätevyysvaatimukset ovat yksi keskeinen tekijä erityisen vaativan palvelun laadun varmistamisessa ja yhdenmukaistamisessa näin ollen mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies täällä mietinnössä todetaan että turvakotitoiminnan kehittäminen on sinällänsä varmasti myönteistä mutta tietenkin se kertoo siitä tilanteesta että meillä yhteiskunnassa lähisuhdeväkivaltaa edelleenkin on ja ja tietenkin sitten siihen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen pitäisi myöskin pystyä pystyä osoittamaan varoja on tärkeää että tässä nyt tehdään tämä rahoituksen muuttaminen suoraan suoraan valtionapujärjestelmään perustuvaksi perustuvaksi eikä sitten näihin sopimuksiin perustuvaksi mutta olisi ollut tietysti ihan mielenkiintoista kuulla minkä verran valiokunnassa käytiin keskustelua siitä miten tämä maakuntahallinto mahdollisesti sitten tätä tilannetta tulee muuttamaan tässä mietinnössä on jo todettu huoli siitä miten pohjois suomessa välimatkat ovat pitkiä ja millä tavalla tämä turvakotitoiminta alueellisesti pystytään varmistamaan siinä mielessä voi sanoa että kun tämän maakuntahallinnon osalla on muutenkin niin paljon näitä kysymysmerkkejä ilmassa

niin huolestuttaa miten tulevaisuudessa pärjätään pärjätään siellä palveluitten tarjoajana maakunnan jos edustaja kiurulla on tästä tästä jotakin lisätietoa niin ihan mielelläni olisin kuullut minkä verran nämä maakuntahallinnon mahdolliset huolet nousivat esille asiantuntijakuulemisessa
arvoisa puhemies olen sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana vielä alkutaipaleella joten en kuullut tätä koko keskustelua asiantuntijakuulemisten yhteydessä enkä myöskään tähän liittyviä kaikkia keskusteluja mutta jonkin verran tunnen tätä kenttää ja ja ne keskustelut joita joita olen ollut todistamassa kertovat siitä että kyllä suomalaisissa turvakodeissa tehdään tärkeää työtä tämä suunta on oikea eli istanbulin sopimusta nyt noudatetaan ja se vaatii vieläkin aika paljon töitä europan neuvoston suositushan on käytännössä vain suositus ja kohti on tärkeää mennä tärkeää on myös se että nämä palvelut olisivat eri puolilla saatavissa ja ja aivan syystä huomautetaan siitä että näin ei vielä ole ja siihen liittyy myös tämä kohtuullinen saavutettavuus joka on sitten samaan teemaan liittyvä

turvakotijakson jälkeiseen aikaan on sijoittunut on tietenkin tehty yhdessä kunnan avopalveluiden kanssa kyllä tietenkin tässä suuri haaste on se miten tämä toimiva hoitoketju nyt sitten jatkossa turvataan ja siltä osin valiokunta on halunnut muistuttaa siitä että kun nämä palvelut siirtyvät nyt jatkossa maakunnan järjestämisvastuulle silloin pitää olla tarkkana ettei toimivia hoitoketjuja sitten pirstota tai tuhota

arvoisa puhemies eilisen koulutusvälikysymyskeskustelun jälkeen joka oli hyvin monipuolinen ja kattava on hyvä jatkaa vielä näistä koulutusasioista nykyisen lainsäädännön mukaan alle kolmetoista vuotiaan lapsen koulumatka saa kestää korkeintaan kaksi ja yli kolmetoista vuotiaan koulumatka kolme tuntia koulukuljetuksen piirissä on suomessa päivittäin noin satakaksikymmentätuhatta lasta joten koulumatkoihin kuluvalla ajalla on suuri merkitys huomattavan huomattavan monien kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä päivittäiseen elämään

kouluun tai kotiin vaan kiertelee pikkuteitä pitkin keräten oppilaita kyytiin matkapahoinvoinnista kärsivät lapset voivat huonosti jo autossa ja ovat aamupäivän ajan usein koulussa pahoinvoivia on selvää että lasten opiskelu kärsii koulujen lakkauttamisilla ja koulumatkareittien pidennyksillä kunnat ovat hakeneet säästöjä perusopetukseen samalla lasten arjen hyvinvointi on heikentynyt kun koulumatkaan kuluu liian paljon aikaa seurauksena on koulukyydin odottamisesta pitkästä matkasta ja autossa istumisesta väsyneitä oppilaita keskittymisvaikeutta oppitunneilla ja jopa oppimistulosten heikkenemistä

pykälän toinen momentti kuulumaan niin että oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään puolitoista tuntia jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt kolmetoista vuotta saisi koulumatka kestää enintään kaksi tuntia arvoisa puhemies presidentti paasikivi sanoi aikoinaan viisaasti kansanopetus on niin tärkeää ettei siinä ole varaa ottaa taka askelia vaikeinakaan aikoina

ja on ihan tuon pykälätekstin pohjalta sinällään kannatettava joskin olisi voinut olla toivottavaa että siinä olisi hieman ollut mukana laskelmia siitä missä määrin tällainen ongelma todellisuudessa on olemassa kuinka montaa lasta se koskee ja mitä sen korjaaminen voisi maksaa takerrun kuitenkin hieman noihin lakialoitteen perusteluihin eli siihen että siinä on kuitenkin melko voimakas hyökkäys kuntapäättäjiä kohtaan koska näistä asioistahan tehdään päätöksiä kunnissa kunnissa ja uskoakseni monet aloitteen allekirjoittajista ovat itsekin kuntapäättäjiä onko kuitenkaan kohtuullista syyttää kuntia lasten kuulemisen laiminlyömisestä lapsivaikutusten arvioinnin laiminlyömisestä ja jopa jostain ykn lapsen oikeuksien sopimuksen vastaisesta toiminnasta onko tämä todella kohtuullista kuntapäättäjiä kohtaan ja tekevätkö he näitä päätöksiä nyt aivan ilkeyttään itse en siihen usko vaan uskon siihen että ne säästöpaineet johtuvat esimerkiksi valtion luomista velvoitteista ja toisaalta valtionosuuksien leikkauksista joita erityisesti edellinen hallitus jonkun verran teki eli kuntien säästöpaineet tulevat sieltä ja niitä säästöpaineita voitaisiin lievittää rahalla ja toisaalta velvoitteita keventämällä nyt kuitenkin jos tällainen positiiviseksi koettu velvoite haluttaisiin kunnille säätää olisi suotavaa myöskin esittää rahat millä kunnat sen velvoitteen toteuttaisivat

arvoisa herra puhemies edustaja taavitsaisen valmistelema lakialoite on varsin kannatettava ja lakialoite joka puuttuu sellaiseen ongelmaan josta uskallan sanoa jokainen meistä edustajista on saanut jossain vaiheessa yhteydenottoja joko kansanedustajan tai kuntapäättäjän roolissa jokaisen aikuisen yksinkertaisesti pitäisi ymmärtää se että kohtuuttoman pitkät koulumatkat paitsi uuvuttavat myös aiheuttavat tunneilla levottomuutta pitkät koulumatkat huonontavat jopa oppimistuloksia tästä ei ole erillisiä tutkimuksia mutta tuon päätelmän voi tehdä muun muassa pisa tutkimuksia vertaillen aika helposti monissa kunnissa on karsittu kouluverkkoa ja valitettavasti trendi on sellainen että tullaan jatkossakin karsimaan osaa jo siitä syystä että lapsimäärät ovat laskevia voidaan oikeutetusti kysyä onko lapsen ihmisarvon mukaista lisääntyvä istuttaminen koulukyydissä kaksi pilkku viisi tuntia päivittäin kun googletin tästä aiheesta tänään tuli silmiini artikkeli kymmenen vuotiaasta tytöstä jonka koulumatkoihin kuluu odotteluineen kolme tuntia minä näen tämän niin että

yhdellekään lapselle ei pidä luoda sellaista tilannetta että koulumatkoihin menee kolme tuntia odotteluineen paitsi että koen että tuo tilanne on kohtuuton aloin miettimään miten paljon vähemmän tällä tytöllä jää aikaa läksyjen tekemiseen perheen kanssa vietettyyn yhteiseen aikaan tai harrastamiseen kuin esimerkiksi lapsella jonka päivittäiset koulumatkat hoituvat alle puolessa tunnissa arvoisa puhemies tässä salissa usein todetaan että olemme negatiivisessa mielessä ensimmäisten joukossa eusta tulevien suositusten ja velvoitteiden kanssa haluan nostaa esiin että eun kautta on olemassa suositus jossa koulumatkoihin saa kulua päivässä korkeintaan puolitoista tuntia herääkin kysymys eikö nyt olisi aika toimia eusta tulleen velvoitteen mukaisesti se olisi mielestäni lasten ja perheiden etu

arvoisa puhemies

isommilla lapsilla kolme tuntia esimerkiksi iso britannia on ottanut käyttöön eun suositukset niin että heillä ei perusasteella koulumatka saa päivässä ylittää yhtä pilkku viittä tuntia eikä toisella asteella kahta pilkku viittä tuntia myöskin itä suomen aluehallintovirasto on suosittanut sitä että jos eduskunta toteuttaa koulumatka aikojen enimmäiskeston lyhentämisen eu suositusten mukaisiksi on perusopetuslain pykälä tällöin lasten etujen ja oikeuksien mukainen ihan meidän perustuslakimmekin mukaan kuudennen pykälän mukaan lapsia on kohdeltava tasa arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti tällä säännöksellä korostetaan lasten yhdenvertaisuutta sekä suhteessa aikuisiin että toisiin lapsiin ja lisäksi se painottaa lasten kohtelua yksilöinä ja myöskin meidän

kuudes pykälä sanoo että opetus tulee järjestää siten että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia jos ja kun meillä lasten koulumatkat venyvät monta tuntia kestäviksi niin on näin että tämä aika on pois harrastamisesta sillä iltapäivä on jo pitkällä kun koulupäivä on ohi eikä moni lapsi enää jaksaisikaan lähteä illalla harrastamaan kun on väsynyt autossa istumisesta ja pitkin poikin teitä koulukyydissä istumisesta seurauksena on se että kauempana kouluista ja keskustoista asuvat lapset ja nuoret jäävät syrjään harrastuksista heille ei synny harrastusten tuomia myönteisiä kokemuksia iloa ja onnistumista ei kartu eikä synny tärkeitä kaverisuhteita pitkässä juoksussa harrastusten hyödyt terveyden ja terveellisten elintapojen omaksumisen kannalta jäävät toteutumatta lyhyen tähtäimen päätös siis muuttuu näin pahimmillaan elämän pituiseksi haitaksi koulumatkoihin kuluvassa ajassa pitää arvioida ensisijaisesti lapsen etua ja ottaa se huomioon ja juuri lapsen edun toteutuminen on tämän kohtuullisen pituisia koulumatkoja koskevan lakialoitteen tärkein peruste arvoisa puhemies samoin kuin koulumenestys myös positiivinen koulukokemus on lapsia suojaava tekijä varsinkin nuoruusiällä kouluvuosien merkitys on erityisen suuri aivan kuten eilisessä välikysymyskeskustelussa keskustelimme hyvä koulukokemus vahvistaa selviytymistä etenkin haastavissa elämäntilanteissa ja koulumatka on osa lasten koulupäivää se tulee muistaa arvoisa puhemies haluan tässä keskustelussa nostaa esiin vielä yhden käytännön ongelman liittyen näihin koulumatkoihin nimittäin useimmissa kouluissa järjestetään oppituntien jälkeen monipuolista kerhotoimintaa lapset voivat harjoitella uusia taitoja niin liikuntakerhoissa kuin taideaineiden kerhoissakin tai esimerkiksi oppia valmistamaan terveellisiä välipaloja ja ruokia kokkikerhoissa kuitenkaan ne lapset jotka ovat koulukyydityksen piirissä eivät voi useinkaan näihin kerhoihin osallistua vaikka kerho olisi lapselle kuinka mieluinen tahansa ja siellä olisi kavereita on koulukyytiin oppituntien päätyttyä mentävä ja jätettävä kerho sikseen sillä muuten lapsi ei pääse kotiin tämä on yksi haja asutusseuduilla asuvien lasten eriarvoisuutta lisäävä tekijä kerhotoiminnan ja harrastusten liittäminen osaksi koulupäivää kuten me sosiaalidemokraatit olemme ehdottaneet korjaisi hyvin tämän lapsen arjen hyvinvointia heikentävän ongelman eli kerhon jälkeen kuuluu saada kyyti kotiin

arvoisa puhemies tämä on hyvä ja kannatettava lakialoite ja siinä on huomioitu hyvin kattavasti kaikki asiaan liittyvät ihmisoikeudelliset ja muut näkökulmat jotka tietysti ovat tässä tärkeitä

huomioiduksi turvallisuuteen liittyvät näkökohdat jotka tähän karkotettavien kysymykseen kuuluvat itse toisin vielä ylimääräisenä tekijänä esille sen että perustuslakimme mukaanhan maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on oikeus valita asuinpaikkansa eli kääntäen laittomasti oleskelevalla ei sellaista oikeutta ole tämä on tässä yhteydessä tärkeää muistaa koska tämä lakiesityshän koskee sellaisia henkilöitä joilla todetusti ei ole kansainvälisen suojelun tarvetta maamme turvapaikkajärjestelmän oikeusjärjestelmän kaikkien prosessien läpikäymisen jälkeen sen ohella tämä esitetty muutos olisi myös merkittävä viesti sellaisille jotka ovat aikeissa jäädä maahamme laittomasti tai kenties aikeissa myöhemmin tulevaisuudessa tulla maahamme väärinkäyttämään turvapaikkajärjestelmäämme ja anteliasta sosiaaliturvaamme meidän täytyy antaa sellainen viesti että tänne ei voi jäädä ilman lupaa ilman perusteita muu viesti olisi täysin mahdoton vetovoimatekijä tässä kansainvaellusten maailmassa